päiväjärjestyksen kolmantena asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi joka alkaa ensimmäinen kaksituhattaseitsemäntoista ja päättyy kolmaskymmenes kaksituhattakaksikymmentäyksi edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävinä keskuskansliassa vaali vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali vaali toimitetaan siis umpilipuin äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny muunlainen äänestyslippu hylätään vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna ettei lipun sisältö ole ole näkyvissä vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat ritva elomaa elsi katainen jukka kopra ja antti lindtman

käynnistämme debatin

arvoisa arvoisa puhemies tämä maailmalta tullut myötätuuli nyt tukee suomen taloutta ja se on tietysti hyvä asia ja me kaikki olemme siitä iloisia on tietysti iso kysymysmerkki siinä että vaikka näin on tilanne vaikka myötätuuli meidän päämarkkina alueiltamme puhaltaa niin siitä huolimatta hallituksen sekä velka että työllisyystavoitteet karkaavat työllisyydestä uupuu kahdeksankymmentätuhatta ja velkaantuminen on kolminkertainen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista hallituksen omiin tavoitteisiin verrattuna tämä osoittaa sen että hallitukselta tarvittaisiin nyt lisää toimenpiteitä on hyvä että varsinais suomen alueelle tulee panostuksia mutta arvoisa valtiovarainministeri suomi on kokonainen missä muut alueet missä pirkanmaa pohjois karjala missä ne alueet joilla olisi nyt näkymää saada uutta työtä ja työllisyyttä arvoisa valtiovarainministeri suomi on kokonaisuus me tarvitsemme kaikki suomalaiset kaikkialla suomessa mukaan tähän kasvuun

arvoisa puhemies kyllä odottaisi että opposition puoleltakin ja varsinkin pääoppositiopuolueen puolelta nähtäisiin joskus vähän valoakin tunnelin päässä niissä tekemisissä mitä hallitus on tehnyt kyllähän ne hallituksen monet toimenpiteet joilla kilpailukykyä on vahvistettu ja ja menosäästöjäkin jouduttu tekemään ovat vauhdittaneet sitä että on nousussa tämä talousarvio on myös sillä tavalla lähes historiallinen että valtion lainanottotarve pienenee yleensä lisätalousarvioissa lisätään valtion lainanottoa viimeksi kymmenen vuotta sitten ehkä on käynyt tällä tavalla että on voitu pienentää myönteisiä asioita esimerkiksi oulun sataman väylän syventäminen kahteentoista pilkku viiteen metriin on merkittävä teollisuuden tarpeita palveleva hanke ja samoin tämä kemera rahoituksen yhdentoista miljoonan euron palauttaminen tämän vuoden talousarvioon se merkitsee sitä että ne tärkeät työt siellä metsissä voivat jatkua ja me saamme raaka ainetta meidän kasvaviin teollisuuden investointeihin metsätaloudessa

on epärehellistä syyttää tai kehua jotain tiettyä hallitusta maailmantalouden trendeistä samaan aikaan täytyy olla tyytyväinen jos työllisyydessä tai taloudessa on positiivisia merkkejä vuodesta kaksituhattakahdeksan aina näihin päiviin asti jatkunut matalasuhdanne on taittumassa mutta samaan hengenvetoon on todettava että hidas kasvu on uusi normaali eikä mitään pitkää nousukiitoa ole tulossa eikä näköpiirissä tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa handelsbankenin arviot joiden mukaan maailmantalouden nousu alkaa jo hiipua ja ensi vuonna globaali suhdanne alkaa jo heikentyä voikin perustellusti sanoa että suomi sai otteen kansainvälisestä nousukiidosta mutta maaliviivan tuntumassa näin ollen rohkaisen hallitusta

näitä lisätalousarvion päätöksiä tehdä mutta hyvä muistaa niin kuin edustaja aaltokin totesi että että eletään hitaan kasvun aikaa ja rakenteellisten uudistusten tiellä on jatkettava syksylle on varmasti vielä kovia paineita työmarkkinoitten osalta ja muutoinkin mutta tästä lisätalousarviosta täytyy sanoa että tässä on yllättävän paljon positiivisia asioita joilla varmasti saadaan aikaan tarvittavaa kasvua ja kehitystä itse nostaisin täältä tämän sote ja maakuntauudistukseen tehdyn kahdenkymmenenkahden miljoonan euron lisäyksen joka joka laitetaan tähän tietohallinnon perustamiseen ja maakuntien esivalmisteluun pidän tärkeänä että se raha on käytössä nyt jo valmistelun aikana ennen kuin väliaikaishallinto aloittaa ja tämä oli tärkeä päätös siinä mielessä että saadaan tämä kehitys liikenteeseen

arvoisa herra puhemies ei oppositiossa kielletä sitä että luvut ovat positiivisessa kasvussa on erityisen tärkeää että hallitus on tehnyt omilla toimillaan joitakin sellaisia asioita jotka ovat edistäneet sitä kehitystä mitä on tapahtunut mutta pitää toki tietysti tunnustaa se että maailmantalouden kasvu on ollut se veturi joka osaltaan vie sitä olisin kyllä toivonut että tässä valtiovarainministeriön näkemyksen mukaisessa lisätalousarviossa olisi ollut voimakkaita panostuksia siihen että oltaisiin luotu se porras jolla meidän kasvualan yritysten jotka ovat luoneet tuotteen

tuotteista tehdään teollisia tuotteita joita voidaan viedä ja luotaisiin siten uusia teollisia työpaikkoja tähän maahan se puuttuu nyt kokonaisuudessaan ja se puuttuu tästä hallituksen linjasta on vain tuuleen huudettuja sanoja sitä olisin toivonut että olisi enemmän panostusta siihen että uusia teollisia työpaikkoja syntyy

puhemies todellakin täytyy sanoa että tässä lisätalousarviossa on paljon positiivisia asioita ja niin kuin täällä valtiovarainministeri jo mainitsi

on mukava että tällaisiakin lukuja on koska yleensä olemme tottuneet näihin näihin negatiivisiin rakennemuutospaketteihin joilla on pitänyt reagoida niihin kielteisiin asioihin mutta aivan niin kuin täällä kollegat ovat edellä todenneet täytyy muistaa että suomi on kokonaisuus tietenkin entisenä varsinaissuomalaisena iloitsen siitä että sillä suunnalla menee lujaa mutta toisaalta sitten

vastuullisuus alueitten kehittämisestä siirtyisi sinne maakunnille ja hyvin pitkälti yritysten kontolle herättää huolta siitä pystytäänkö tätä kokonaisuutta tulevaisuudessa näkemään siten että koko suomen alueella nämä työllisyysasiat pitää ottaa huomioon olisinkin kysynyt tästä

arvoisa puhemies meidän suomalaisten on syytä olla tyytyväisiä siitä että suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky on parantunut se on kiihdyttänyt talouskasvua ja nämä hallituksen toimet jotka on kirjattu tähän lisäbudjettiin lisäävät nimenomaan näitten uudistuvien alojen kilpailukykyä luodaan uutta koulutusta joka heijastelee sitten laajemmalti ei pelkästään varsinais suomeen koko telakkateollisuuden valmistus verkottuu hyvin pitkälle koko valtakuntaan sen tähden on arvokasta ja tärkeätä että annetaan lisäruiskeita jotka tuottavat uutta työtä ja uutta toimeliaisuutta meidän on syytä olla iloisia siitä että olemme kyenneet yhdessä parantamaan suomen kilpailukykyä

arvoisa puhemies on todella hyvä että tämä talouden käänne on tapahtunut siellä on taustalla tietenkin niin kuin valtiovarainministeri mainitsi nämä kansainväliset suhdanteet tosiasiassa kyllä nämä talouskasvun luvut alkoivat parantua tuolla keväällä kaksituhattaviisitoista ja työllisyysluvut syksyllä kaksituhattaviisitoista hyvä että suunta jatkuu on myös hyvä että komissio omassa arviossaan suomesta antoi meille poikkeusluvan tämän rakenteellisen alijäämän osalta huomionarvoista tuossa on se että viitattiin eläkeratkaisuun joka siis käynnistettiin viime vaalikaudella ja joka tuli tämän vaalikauden aikana päätökseen täällä eduskunnassa ja ja kilpailukykysopimukseen molemmat ovat työmarkkinajärjestöjen ansiota ne ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen että näin on käynyt mutta arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä kun jätitte mainitsematta kokonaan näitten valtionyhtiöitten omistusosuuden myynnin tuossa omassa puheenvuorossanne mitä on tapahtumassa nesteelle ja vapolle eikö näistä molemmista voisi löytää nyt elementtejä tämän kasvun tasaiseen jakautumiseen suomeen säällisen kasvun edellytysten rakentamiseen suomeen

puhemies täytyy ensimmäisenä oikaista edustaja myllykosken väite siitä että tämä hallitus ei tue pilotointia ja demolaitoksia itse asiassa tässä annetaan kymmenen miljoonaa tekesille tällaiseen toimintaan talous kasvaa työttömyys vähenee missä vika kilpailukykysopimus on se mikä tämän on saanut aikaan eli meidän suomen kilpailukyky suhteessa muihin maihin on kohentunut huomattavasti samaan aikaan kun sekä yksityisen teollisuuden että julkisen puolen investoinnit kasvavat ja tämä johtaa positiiviseen lopputulokseen kuluttajien luottamus on ennätystasolla me olemme saaneet tänne neljäkymmentäviisituhatta työpaikkaa lisää kahdessa vuodessa sitten tehdään vielä lisää toimenpiteitä millä pystytään kasvattamaan pieni ja keskituloisten ostovoimaa sekä tuomaan lisää työpaikkoja palvelualalle matkailu neljä piste nolla hanke on hyvä se tuo lappiin ja itä suomeen työpaikkoja ja vielä lopussa kehun oulun sataman syväystä nämä liikennehankkeet väylähankkeet ovat

arvoisa herra puhemies kyllä nyt on korkea aika antaa kiitosta hallitukselle ja myös valtiovarainministerin erinomaiselle toiminnalle täällä opposition penkkiriviltä esitettiin väite että että maailmantalouden kasvu olisi siivittänyt suomenkin kasvun nousuun ehkä tässä jotain perää on mutta kun tarkemmin tilastoja tutkii niin maailmantaloushan on kasvanut kohta kymmenen vuotta mutta meillä alkaa kasvu vasta nyt on siis päivänselvää että hallituksen toimet alkavat nyt purra täällä on hallitus tehnyt hyviä ratkaisuja joilla

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani myös varsinaissuomalaisena edustajana kiittää hallitusta ja valtiovarainministeri orpoa siitä että hallituksella oli kykyä reagoida tilanteeseen joka poikkeaa siitä totutusta ja valitettavasta kaavasta jolla suomalaiset hallitukset ovat joutuneet reagoimaan äkillisiin rakennemuutoksiin joiden etumerkki on on ollut vahva miinus sekä työpaikkojen että alueen talouden näkökulmasta

nopeaa reagointia tilanteeseen jossa rakennemuutos on positiivinen kasvu ulottuma näkyy useamman vuoden päähän ja uusien työpaikkojen määriä lasketaan tuhansissa tai pikemmin kymmenissätuhansissa tämä on ollut alueen yrittäjille merkittävä kysymys osaavan työvoiman pula on ollut aito murhe poiketen aiempien vuosien vaikeista vaiheista kiitän erityisesti päätöksestä joka liittyy uudenkaupungin radan sähköistämiseen se on turkulainen turvallisuuskysymys ratapihan näkökulmasta mutta myös koulutuspanostus aina siihen huipputason diplomi insinöörien koulutukseen asti jota maakunta kipeästi kaipaa

arvoisa puhemies työllisyyden lisääntyminen ja työttömyyden väheneminen suomessa on nyt faktaa ja hyvä signaali tulevaisuudelle kyllä varsinaissuomalaisena kansanedustajana olen myös hyvin iloinen siitä että hallitus ja ministeri orpo ymmärtävät panostaa kaksikymmentä miljoonaa koulutukseen ja sitten tämä uki turku välinen rata sähköistetään se on valtavan loistava asia nyt minä kysyisinkin ministeriltä entä se henkilöliikenne siellä tullaanko siihen myös panostamaan sitten lähitulevaisuudessa se on tärkeää ja sitten ihmettelen yhtä asiaa nimittäin vihreät vihreät ovat esittäneet tulevalle puoluekokoukselle sellaista aloitetta että lomituspalveluista vähennettäisiin oikeastaan kokonaan maataloustuottajien lomituspalvelut siirtymäajalla ja sehän on tulevaa eläinsuojelulakia ajatellen tosi kummallinen tilanne on hyvä että hallitus lisää myös lomituspalveluihin rahaa maataloustuottajille kiitos
arvoisa puhemies positiivinen rakennemuutos ja sen tukeminen tukeminen on ilman muuta hyvä asia mutta se ei voi tarkoittaa sitä etteikö negatiivisen rakennemuutoksen alueilla paikkakuntia tuettaisi jatkossakin savonlinnasta tämä hallitus lakkauttaa yhdeksänsataa paikkaa opettajankoulutuslaitoksesta ja se tarkoittaa samaa kuin jos helsingistä lakkautettaisiin puolet helsingin yliopiston opiskelupaikoista ja kun lasketaan vielä muutama vuosi taaksepäin ja se että meiltä on on lakkautettu myöskin ammattikorkeakoulupaikkoja sekä kansainvälisen viestinnän laitos yhdessä tämä vaikutus on sama kuin jos koko helsingin yliopiston kolmekymmentätuhatta opiskelijapaikkaa kaikki opiskelijapaikat täältä helsingistä lakkautettaisiin on erittäin negatiivisen rakennemuutoksen kourissa ja saa vain murusia tässä tässä lisäyksessä siksi kysyn ministeri orpo onko savonlinnalle tulossa jotakin lisää tulevissa suunnitelmissa

arvoisa puhemies täällä salissa liioittelemme helposti puolin ja toisin eli yleensä oppositio kritisoi kritisoi liian kovasti ja siinä on myös oma riskinsä hallituksen kohdalla että ylikorostetaan asioita nimittäin vaikka kd on ollut mukana tukemassa kilpailukykysopimuksen syntyä ja uskoo että pitkällä tähtäimellä se johtaa hyvään tulokseen niin en kuitenkaan usko että tämä tapahtunut perustuisi siihen täytyy katsoa mitä eri tutkimuslaitokset analysoivat kyllähän siinä selvästi näkyy että suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti yksityisen kulutuksen ja rakentamisen ansiota jos otetaan muutama vertausluku niin ruotsin kasvuvauhdilla suomen bkt olisi neljäkymmentä miljardia euroa nykyistä suurempi ja saksan kasvuvauhdilla kaksikymmentäkolme miljardia euroa suurempi mitä haluan sanoa kyllä hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että tekee hyviä ratkaisuja mutta ei pidä myöskään liioitella

arvoisa herra puhemies kysymys on nyt siitä että tästä maailmantalouden myötätuulesta huolimatta hallitus itsekin myöntää että se ei tule pääsemään velkatavoitteeseensa eikä työllisyystavoitteeseensa te itse ministeri orpo äsken totesitte että koska velkaantuminen jatkuu niin nyt hanskat eivät saa tipahtaa mutta ministeri minun mielestäni enemmänkin se ongelma näyttäytyy nyt sellaisena että tässä on puoli vaalikautta kulunut ja hanskoja hädin tuskin edes käteen saatu työllisyystoimet ovat olleet riittämättömät minkä seurauksena on käymässä juuri näin kuin käy kysyn missä ovat riittävät työllisyystoimet puhemies on myönteistä että lounais suomi saa näitä tukipaketteja mutta täällä tuli esimerkiksi savonlinna esiin ja pirkanmaalaisena mietin kun aamulehdessä kerrotaan miljardiluokan pääomittamisesta että missä nyt esimerkiksi ainutkertaisen hankkeen tampere kolmeen korkeakouluhankkeen luvatut pääomitukset ovat näihin haluaisin myös alueellisesti ministeriltä vastauksia
arvoisa herra puhemies edustaja viitanen kyllä tällä menolla on nyt ero kuin yöllä ja päivällä siihen mitä tapahtui aiemmin käänne on tapahtunut on rehellistä on rehellistä myöntää että maailmantalouden elpyminen auttaa suomea mutta on myös arvoisa oppostio epärehellistä väittää että hallituksen toimet eivät avittaisi tätä kasvua ja työllisyyttä meillä työllisyys paranee meillä työttömyys vähenee kuluttajien

ei kun kimi ringistä joka nyt tuo merkittävästi kasvua ja panostusta myös tuolle alueelle

arvoisa herra puhemies on todellakin syytä huomata että että maailmantalouden tilanne on on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja nimenomaan meidän päämarkkina alueillamme mutta on aivan selvä asia että kun suomeen ollaan investoitu aivan valtava investointibuumi on menossa kuten

jotakin muistuttaisin kuitenkin että eduskunta on on aikanaan säätänyt lailla yliopistot ovat itsenäisiä päätöksentekijöitä sitten sen jälkeen sen jälkeen mitä maailmassa tapahtuu yhteiskunta hoitaa totta kai velvoitteensa mutta itse yliopistojen päätöksenteon sisälle ei kannata lähteä menemään joka tapauksessa talous kasvaa nautitaan siitä ja lopetetaan se jonninjoutava mariseminen siitä kuka teki ja mitä teki tärkeintä on että pyörät pyörivät

arvoisa puhemies katselin tuossa työllisyyskatsausta huhtikuulta ja siellä on kyllä positiivista luettavaa työttömyys vähenee kaikissa ikäryhmissä ja ja ilokseni katselin nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työttömyys myös alenee kaikkien ely keskusten alueilla elikä täällä puhuttiin kainuusta pirkanmaasta etelä pohjanmaasta ja ja keski suomesta ja aika reippaita vähenemisiä pirkanmaalla jopa lähes kaksikymmentä prosenttia nämä ovat merkittäviä alenemia kaikkihan me tiedämme sen että kun me saamme lisää veronmaksajia me saamme sitä kakkua ja voimme sitten palata siihen talouteen ja tilanteeseen että voimme jopa parantaa etuuksia sanoin viime viikollakin tästä aiheesta että hallituksen työllisyystavoite karkaa on niin että tavoite pitää laittaa riittävän korkealle muutenhan sen tavoittaa heti ja eihän siinä ole mitään järkeä ja kuitenkin suunta on oikea aivan eri kuin viime kaudella jolloin työttömyys reippaasti lisääntyi
vastauspuheenvuorot edustajille filatov ja zyskowicz sen jälkeen ministerin vastaus ja sitten jatkamme debattia
arvoisa puhemies kun talous lähtee nousuun kestää jonkun aikaa että työllisyys paranee ja kun työllisyyskin alkaa parantua niin laman jäljet näkyvät vielä sosiaalisella puolella toivon että hallitus ei unohda tätä sosiaalista lamaa jonka viitta on paljon pidempi kuin se tilanne josta me nyt puhumme

olen aina iloinen siitä että työvoimapolitiikkaan tarjotaan lisää rahaa sen tietävät varmaan he jotka ovat pitkään tässä salissa olleet mutta tällä kertaa hämmästelin tuota kirjausta mikä budjetissa on koska siinä sanotaan työttömyysturvan aktiivimallin toteuttamiseen temin pitkälle momentille sellaista kuin työttömyysturvan aktiivimalli ei ole olemassakaan vielä se on ilmeisesti hallitukselta tulossa syksyllä lainsäädäntönä ja siinähän on kyse siitä että ansiosidonnaista työttömyysturvaa ollaan leikkaamassa niiltä ihmisiltä jotka eivät onnistu löytämään itsellensä työtä tai aktiivitoimia

arvoisa herra puhemies talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee ja kuluttajien ja yrittäjien luottamus talouteen on poikkeuksellisen korkealla tasolla tässä tilanteessa sosiaalidemokraattien puheenjohtaja edustaja antti rinne vaati vappupuheessaan hallituksen eroa tässä tilanteessa hallituksen pitäisi edustaja rinteen mielestä lyödä hanskat tiskiin olen kyllä samaa mieltä kuin valtiovarainministeri orpo joka ilmoitti puoluevaltuustopuheessaan ymmärtävänsä sen että pakkasessa värjötteleville peruskannattajille pitää vappupuheessa saada jotain iloista sanottavaa mutta olen samaa mieltä ministeri orpon kanssa kanssa myös siitä että pitkään aikaan ei ole kuultu yhtä hölmöä vaatimusta anteeksi edustaja rinne mutta olen tässäkin asiassa ministeri orpon kanssa täysin samaa mieltä

arvoisa puhemies ensinnäkin tilanteesta kasvu on kiistämätöntä eli laman laman voidaan sanoa olevan takana kasvu on alkanut kyllä kaksituhattaviisitoista alkaen mutta edelleen kasvu on vieläkin suhteellisen vaatimattomalla tasolla mutta jos ne viimeisten kuukausien paljon positiivisemmat lukemat saadaan jatkumaan eli kasvu on kestävällä pohjalla korkeampaa kuin

silloin me voimme aidosti ajatella että me pääsemme siihen tilanteeseen että työttömyys vähenee vielä nopeammin ja että me pääsemme taittamaan velkaa vielä nopeammin sen sijaan voisi sanoa että trendi on tällä hetkellä se edustaja lindtman että että nyt meillä on mahdollisuus me jatkamme määrätietoista politiikkaa saavuttaen hallituksen tavoitteita ensimmäiset olivat karkaamassa koska koska kehitys oli hitaampaa tämän olen monta kertaa todennut täältä se ei ole mikään uutinen kehitys oli ensimmäisten kahden vuoden aikana hitaampaa nyt meillä on selkeät merkit vahvemmasta kasvusta mutta meidän pitää tukea sitä ja tehdä jatkuvasti lisää toimenpiteitä siihen hallitus ole tehnyt työllisyyttä lisääviä toimia muutamia me olemme keventäneet työn verotusta noin miljardilla muun muassa työtulovähennystä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa pieni ja keskituloisille nämä ovat olleet erittäin merkittäviä merkittäviä ratkaisuja jos uskoo siihen että antamalla ihmisille enemmän rahaa heidän heidän omia rahojaan jättämällä heille he kuluttavat enemmän pärjäävät paremmin ja se parantaa työllisyyttä jos uskoo tähän niin silloin työn verotuksen keventäminen on hyvä asia me olemme olleet edistämässä kiky sopimuksen syntymistä josta iso kiitos kyllä myös työmarkkinajärjestöille ja se parantaa meidän vientimme hintakilpailukykyä joka varmasti tukee keskipitkällä aikavälillä jo meidän työllisyyttämme väitän että se näkyy tällä hetkellä investointien määrässä me olemme madaltaneet työllistämisen kynnystä erilaisilla lakimuutoksilla me olemme tehneet työttömyysturvauudistuksia kauppojen aukioloaikoja avaamme apteekkisäätelyä toivottavasti edetään alkoholilainsäädännössä samalla tavalla me teemme koko ajan eri puolilla toimia sen eteen että talous kasvaa suomen talous muuttuu dynaamisemmaksi jotta meille syntyy työpaikkoja jotta syntyy tulevaisuudenuskoa jotta investoidaan jotta uskalletaan palkata se että kehysriihessä uskallettiin tehdä ja nyt lisätalousarviossa myös selkeitä panostuksia koulutukseen jotta voidaan turvata osaavan työvoiman saanti ja se että panostettiin merkittävällä tavalla kehysriihen päätöksillä suomen akatemiaan ja tekesiin on juuri sitä kaikkein sanoisin tärkeintä tällä hetkellä panostetaan pidemmän aikavälin kasvun mahdollisuuksiin ja edellytyksiin korkeamman osaamisen edellytyksiin me jouduimme leikkaamaan kuten kaikki täällä tietävät siksi että suomi on velkaantunut niin hirvittävää tahtia me jouduimme tekemään neljän miljardin säästöpaketin säästöpaketin kyllä me jouduimme ottamaan joka paikasta mutta nyt kun olemme tehneet viimeisiä päätöksiä niin olemme pistäneet niitä munia yhteen koriin ja saaneet sitä kautta pienemmilläkin rahoilla enemmän vaikutusta siihen koulutuspolitiikkaan osaamiseen innovaatiotoimintaan näistä ratkaisuista erityisen tyytyväinen suomen tulevaisuuden työllisyyden ja työttömien ihmisten vuoksi mutta arvoisa puhemies muutamia kommentteja vielä lisää valtionyhtiöiden nesteen ja vapon valtuuden korotuksista on periaatepäätökset tehty jo aikaisemmin nyt ne tuodaan eduskunnan käsittelyyn mutta ei se tarkoita sitä että näitä myyntejä tehtäisiin nyt ja tässä vaan se on valtuus ja hallituksen tulee viisaasti oikeana aikana käyttää näitä valtuuksia mielestäni aina kun valtion omaisuutta myydään pitää huolehtia siitä että ne varat käytetään viisaasti uuden kestävän kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen edustaja rinne nosti esille myöskin komission arvion se oli todellakin hyvä asia että komissio näki ne rakenteelliset uudistukset joita suomessa on tehty siis suomalaisessa

yhteiskunnassa laajemmin mutta myöskin hallituksen tekeminä heillä oli vahvistuvaa uskoa siihen että suomi kykenee ratkaisemaan niitä rakenteellisia isoja ongelmia joita meidän taloudessamme on ja sitä kautta taittamaan meidän velkaantumistamme ja saattamaan julkisen talouden kestävälle pohjalle eihän meillä mitään muuta tavoitetta voi olla meidän pitää jatkaa tiukkaa finanssipolitiikan linjaa mitä tehdään tässä nyt taas kiinnitän huomion siihen että velkamäärä ensimmäisen kerran ties kuinka pitkään aikaan lisätalousarvion yhteydessä ei kasva vaan lisävelanottotarve päinvastoin hieman pienenee se ei nyt suurta juhlan aihetta ansaitse mutta kun me saamme sen taittumaan niin nyt jatketaan töitä ja saadaan se taittumaan kunnolla

arvoisa puhemies naureskelin mielessäni kun lueskelin puheenjohtaja orpon puheita tuolla valtuuston kokouksen yhteydessä hän ei ollut ilmeisesti lukenut sitä koko puhetta että siinähän oli kysymys pelkästään siitä että pääministeri oli todennut että tulos tai ulos jos ei saavuta tavoitteitaan niin sitten pitää tässä on tosiasia se että tämä hallitus on leikannut epäoikeudenmukaisesti kansalaisilta niiltä ihmisiltä jotka ovat heikommassa asemassa tämä hallitus on leikannut jättimäärät koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehityksestä ja innovaatiotoiminnasta nyt on sitten vähän palauteltu pikkusen rippeitä että jos kymmenen on leikattu niin yksi sitten palautetaan

mitä tulee julkisen talouden epätasapainoon mitä tulee velkaantumiseen mitä tulee työllisyysasteeseen nämä mukavat hyvät merkit tällä hetkellä taloudessa ovat erittäin positiivisia me olemme kaikki tyytyväisiä siitä että talous kasvaa ja työllisyys paranee mutta meillä on vielä paljon tehtävää niin kuin itse totesitte ongelma on se että tämä hallitus ei saa tehtyä niitä päätöksiä jotka johtavat pysyvästi ratkaisuihin

arvoisa herra puhemies tosiasia on se että edellisellä vaalikaudella pidettiin kulutusta yllä velkarahalla ja sitä otettiin valtavasti valtiolle hallituksen leikkausten takia myös kunnat joutuivat ottamaan valtavasti velkaa veroja kiristettiin omaisuutta myytiin ja valtion kassa tyhjennettiin näin ei kerta kaikkiaan voi enää jatkaa ja tämä hallitus on ottanut toisen linjan se ei

se että nousuveden virta voi kääntyä toiseen suuntaan hyvinkin nopeasti ja sitten ollaan taas pattitilanteessa jos isoja rakenneuudistuksia ei kyetä tekemään uudistusten aika on nyt kun taloudessa näyttää menevän hieman paremmin talouden pitkän aikavälin kuva on synkkä jos uudistuksia ei kyetä tekemään jatkossa me tulemme näkemään hyvin todennäköisesti yhä voimakkaammin semmoisen tilanteen jossa työllisyysaste vahvistuu mutta työllisten määrä ei kasva tämä johtuu työikäisen väestön hupenemisesta ja se puolestaan asettaa isoja haasteita huoltosuhteelle

että tämä kiistaton talouden ja työllisyyden kasvu ja hyvä suuntaus saadaan myös sillä tavalla kansalaisten tietoisuuteen että se olisi sitten omiaan vahvistamaan myös heidän luottamustaan tulevaisuuteen lisäisi ostovoimaa ja sitä kautta taas vahvistaisi ja antaisi lisäpotkua tälle hyvälle kehitykselle siksi on tärkeää että tästäkin talosta tulee kuitenkin yhtenäinen viesti siitä että talouden ja työllisyyden suunta on oikea oli siinä sitten vaikuttimena niin maailmantalous kuin myöskin tämän hallituksen

siihen mitä nyt maakunnissa noissa suurissa

puhemies on hyvä asia jokaiselle suomalaiselle että hallituksen työlinja puree yhä useampi suomalainen pääsee töihin tässä voisi jopa ajatella että tämä hieman kismittää oppositiota mutta en usko sitä uskon että olette myös iloisia siitä että isänmaa menee eteenpäin on on tärkeää että rakenneuudistukselle tulee lisärahaa tässä lisätalousarviossa jota käsittelemme täällä tulee maakuntahallinnon väliaikaishallinnon rakentamiseen ja tietojärjestelmien perustamiseen kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa vetoan nyt siihen että kun maakuntien määrä on suuri ja ne ovat hyvin erikokoisia on tärkeää että nämä rahat jaetaan sillä tavalla että myöskin väestöperusteisuus on yksi kriteeri tässä viittaan vahvasti uuteenmaahan joka on isoin maakunta on hyvä että valinnanvapauspilotit menevät eteenpäin sata miljoonaa euroa on nyt valinnanvapauspilotteihin mutta nuo kriteerit jotka on julkaistu ovat sellaisia että ne eivät sovi uuteenmaahan eivätkä muihin isoihin maakuntiin toivon että hallitus katsoo että tämä toimeenpano ei vinoudu sen takia että maakunnat ovat erikokoisia uskon että tämä asia hoituu

puhemies olen aina uskonut että te arvoisa valtiovarainministeri orpo kuulutte siihen aika isoon tykistöjoukkoon kansanedustajajoukkoon lounais suomen edustajia mutta olin vähän pettynyt koska niin kuin turun hanke on on ollut sitä että tälle positiiviselle rakenneuudistukselle varattaisiin rahaa ja selvitysmieskin selvitti sitä miten lounais suomen rakenneuudistusta voidaan viedä eteenpäin mutta onnittelen teitä siitä ponnistuksesta että varsinais suomen

talouden käännehän on fakta on siirrytty miinuksesta plussalle kuluttajien luottamus on viimeisimpien tietojen mukaan ennätyskorkealla minusta on ihan turha väitellä ainakaan kovin kenenkä ansio ja mitä syitä tämän takana on hyvä että nousee tämä on kuitenkin positiivinen yllätyskin kaikille meille länsirannikko varsinais suomi ja siitä ylöspäin on saanut kasvun hedelmistä kaikkein suurimman osan hyvä on että näin tapahtuu sehän levittäytyy myös koko suomeen alihankintaketjujen kautta ja hyödyttää tällä tavalla koko koko maata kysymykseni on arvoisa valtiovarainministeri kun tämä

alkua niin miten suhtaudutte ensi syksyyn koska silloin tapahtuu kuitenkin aika isoja ratkaisuja on tehtävä budjetti on työmarkkinaratkaisujen aika ja niillä kyllä voidaan sitten panna lisää poweria tähän nyt hyvin käynnistyneeseen talouden kasvuun ja parantuneeseen työllisyyteen
arvoisa herra puhemies pohjoismaiden työllisyysaste on tuntuvasti ollut suomea parempi pysyvästi kansainväliset talousinstituutit ovat todenneet suomen rakennejäykkyyden poikkeuksellisen rankaksi kasvun esteeksi paikallinen sopiminen odottaa itseään yleissitovuudesta halutaan pitää kiinni mutta kun perustuslaissa taataan sopimusvapaus niin minun mielestäni jos yleissitovuus jollain toimialalla on siihen osallistumisen pitäisi olla tahdonvaraista eli ei mitenkään automaattista niin kuin se tällä hetkellä on vaan jokaisen joka haluaa joko työntekijä tai työnantajapuolelta liittyä yleissitovuuteen tulisi ilmaista itsensä tässä suhteessa muuten ei voida katsoa perustuslain tulleen toteutuneeksi

puhemies samaan aikaan kun aurinko nousee kukko kiekuu mutta johtuuko auringonnousu siitä kukon kiekumisesta mikä on syy ja mikä on seuraus menee helposti sekaisin työvoiman halpuuttaminen ei ole kilpailukykyä parantanut pääministeri sipilähän ehti jo ottaa itselleen kunnian turun telakan tilauksista mutta itse asiassa telakan johtaja meyer totesi sanatarkasti koska emme voi olla halvin meidän on oltava paras

on meidän voimamme ja on ihan oikein että turun seudulle varsinais suomeen tätä osaamispääomaa lisätään mutta samaan aikaan tarvittaisiin tasaisempaa tukea koko suomen aluetalouteen täällä on mainittu jo savonlinna esimerkkinä siitä että suomi uhkaa jakautua kahtia menestyvään länteen ja vaikeuksissa olevaan itään ja tällaista eriarvoisuutta ette varmaankaan valtiovarainministeri orpo halua entisestään lisätä talouden vuorovesi nousee ja olemme siitä iloisia mutta huolehditaan siitä että se nostaa kaikki

arvoisa puhemies tämä eduskunta on joutunut tekemään monia erittäin vaikeita päätöksiä mutta pitkälti niiden ansiosta suomen talouden suunta on lopulta oikea työttömyys on meillä suomessa edelleen vakava inhimillinen ja yhteiskunnallinen ongelma mutta huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli suomessa kolmenkymmenenseitsemäntuhannen vähemmän kuin vuosi sitten työttömyys on alentunut koko maassa ja useilla eri sektoreilla mikä on täysin päinvastaista kehitystä kuin vielä viime hallituskaudella totuttiin näkemään arvoisa puhemies eräs merkittävä tekijä tälle työllisyyden paranemiselle ovat jo toteutetut mittavat miljardiluokan tuloveronalennukset niiden ansiosta kulutus on lisääntynyt muun muassa arvonlisäveron tuotot nousevat tämän lisätalousarvion mukaan lähes sadallayhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja myös autoverotuotto yli yli viisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tämä on esimerkki veronalennusten tuomista lisätuloista julkiseen talouteen

herra puhemies haluaisin hieman korjata yhtä osiota jota on täälläkin keskustelussa keskustelussa hieman sivuttu täällä on mainittu että lomituksen hallintomenoihin tulisi euroa näin on joissakin papereissa mutta itse asiassa tuo lisämääräraha menee maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen jota mela on maatalouden kriisipaketissa osoitetun rahan turvin saanut toteuttaa luke eli luonnonvarakeskus julkisti tänään selvityksen ruokaketjun merkityksestä kansantaloudelle ja alueille suomessa ruoka ala tuo kaikkialle suomeen kolmesataaneljäkymmentätuhatta työpaikkaa ja tuottaa viisitoista miljardia euroa arvonlisäystä eli yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä viljelijät ovat ruokaketjun ensimmäinen ja tärkein lenkki eikä ilman heitä ole ruokaketjun muitakaan lenkkejä joten kiitos hallitukselle tästä lisämäärärahasta jolla jatketaan välitä viljelijästä

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu voidaan aina kiistellä siitä kenen ansiota mikäkin on on kuitenkin selvää että nyt talous talous on kääntynyt nousuun ja siitä voimme olla kaikki tyytyväisiä hiukan kuitenkin ihmetyttää välillä opposition kritiikki kun ensin olette sanoneet että hallitus on leikannut liikaa ja sitten toisaalta toteatte että velkaantumiskierrettä ei olla saatu katkaistua näillä asioilla on tekemistä toistensa kanssa

vaikka esityksessä onkin muutamia yksittäisiä hyviä asioita kuten esimerkiksi rahoitus valtatie kahdelletoista ja samalla kymi ringille myös eräästä ikuisuuskysymyksestä sietää esittää arvostelua tässäkin lisätalousarviossa olemme myöntämässä turvapaikkaturismin kustannuksiin lisärahaa on surullista että kaikkien suomalaisia koskevien säästöjen ja tiukennusten keskellä hallitus tuo taas esityksen lisärahasta vastaanottotoimintaan nyt viisitoista miljoonaa eikö tämä rahan lapioiminen koskaan lopu olen aikaisemminkin esitellyt sitä että tämän ilmiön kustannukset kerrannaisvaikutuksineen koottaisiin yhteen selväksi kohdaksi budjetissa näin me kansanedustajat ja ja erityisesti kansalaiset näkisimme ilmiön hinnan euroina ja voisimme verrata sitä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin tai palveluiden leikkauksiin

arvoisa herra puhemies on aivan totta että suomi on eri alueista koostuva iso kokonaisuus ja meidän täytyy kaikista pitää huolta kiitän hallitusta tästä luonnonvarakeskuspanostuksesta yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa jolloin luonnonvarakeskuksen savonlinnan kohde saadaan strategiseksi toimipisteeksi ja myös reilusta kahdenkymmenenneljän miljoonan euron paketista aikaisemmin koulutuspaikkoja toki toivomme lisää mutta vielä haluaisin puuttua tähän keskusteluun talouskasvusta eli eli se on tosiasia mutta tämä hallitus on todella tehnyt paljon esimerkiksi pienet yritykset voivat hoitaa nyt alvn maksuperusteisesti tulouttamisella yrittäjävähennys on olemassa kikyn jälkeen investoinnit lähtivät nousuun ja historiallisen suuret rakenneuudistukset ovat olemassa tekisi mieli kysyä edustaja rinteeltä kuinka demarit ratkaisisivat haasteitamme koska yhtään tällaista vastausta täällä ei vielä ole kuulunut
myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot tähän osioon lindtman jokinen ja kalli sen jälkeen ministerin

arvoisa puhemies

tämä kasvun käännehän tapahtui seuraavasti tämä lähti rakentamisesta ja yksityisestä kulutuksesta silloin kaksituhattaviisitoista kun laitettiin isot hankkeet liikkeelle ja nytten kun on myötätuulta maailmantaloudessa erityisesti päämarkkina alueilla tämä alkaa tulla tänne viennin puolelle ja se on

mitä pitäisi tehdä rakenteelliset uudistukset jotka nostavat pysyvästi työllisyysastetta perhevapaauudistus oppivelvollisuuden pidentäminen ne ovat myös asiantuntijoiden suosittelemia

arvoisa herra puhemies totta on se että talouden käänne ja työllisyyden käänne on tapahtunut esimerkiksi arviota verotulokertymästä voidaan nyt nostaa neljälläsadallayhdeksälläkymmenellä miljoonalla ja se on paljon se onko se sitten tämä talouden käänne hallituksen ansio vai ei siitä en kinaa mutta se on ainakin hallituksen ansiota että hallitus on nyt tiedostanut ja tunnistanut tämän tilanteen ja tekee tässä lisätalousarviossa selviä panostuksia kasvuun osaamiseen työvoima ja yrityspalveluihin ja sitten infraan siellä siellä missä nähdään että kasvua on vielä saavutettavissa esimerkiksi infrasta ulkomaan viennin kannalta tärkeitä satamaväylien syventämisiä oulun satama rauma vuosaaren sataman syventäminen jotka lisäävät meidän kansainvälistä

elinkeinoelämän kannalta merkittävän liikenteen poikittaisväylän valtatie kahdentoista panostukset ja uudenkaupungin radan sähköistys nämä ovat niitä joilla hallitus vauhdittaa nyt vielä tätä kasvua ja työllisyyden hyvää kehitystä joka on saatu aikaan ja ja näin tulee toimiakin lisäksi voin mainita kymi ringin panostuksen jolla turvataan kansainvälisen moottoriurheilukeskuksen syntyminen suomeen se on myös panostus

arvoisa puhemies talouden isossa kuvassa ennustettavuus ja vakaus on se joka pitää kuluttajien ja yrittäjien luottamusta talouteen korkealla ja varmaankin hallituksella jotain ansiota on siihen mikä on tämä tämä iso kuva oikeastaan kysymykseni kohdistuu jatkoksi edustaja kääriäisen kysymykseen kun tällä lisätalousarviolla kyetään tätä luottamusta pitämään yllä tämän vuoden syksyyn monilla eri panostuksilla niin syksyllä syksyllä meillä edessä kuitenkin on asioita jotka liittyvät siihen mitenkä meidän kilpailukykymme kehittyy siitä eteenpäin ja mitä se vaikuttaa sitten mahdollisesti tähän työllisyysasteeseen joka kuitenkin on hyvin merkittävä meille kaikille kysynkin ministeri orpo teiltä mitenkä näette tämän tulevan syksyn onko se kokonaisuutena suomalaisilla hallinnassa ja kyetäänkö silloin edelleen vahvistamaan ennustettavuutta ministeri

arvoisa puhemies ensin muutamia yksittäisiä asioita tämä uudenkaupungin radan avaa sen mahdollisuuden että sitä voidaan kehittää myöskin henkilöliikenteelle ja myöskin toimivuutta parantaa kaikin tavoin tampere t kolme se on toteutumassa siinä on okm tehnyt ison työn ja iso kiitos kuuluu tampereelle okm myöskin osallistuu siihen taloudellisesti mutta tästä okm vastaa ja osaa kertoa enemmän aktiivimalli kyllä ensimmäinen kymmenettä on hallituksen tavoite saada aktiivimalli voimaan mutta kyllähän hallitus voi varata varoja erilaisiin tarkoituksiin ei maakuntamalliakaan ole vielä käytössä mutta senkin tekemiseen me varaamme täällä kymmeniä miljoonia eli näin näin minä ymmärrän tämän budjettitekniikan savonlinnan osalta vielä kerran siis se on itä suomen yliopisto joka on päätöksen tehnyt ja yliopistolainsäädännön mukaisesti heillä se päätösvalta on tässä tuli yksi pilkku kuusi miljoonaa luonnonvarakeskuksen osalta savonlinnaan sen lisäksi okm on tehnyt toimenpiteitä joilla aloituspaikkoja muissa savonlinnan alueen oppilaitoksissa lisätään edelleenkin viittaan tässä että okm on näitä päätöksiä tehnyt mutta asia on hallituksen pöydällä ja agendalla ollut mutta sitten tullaan tähän kokonaisnäkymään siis ei vielä riittävästi liikaa työttömiä edelleen pitää tehdä lisää toimia me teemme joka käänteessä lisää toimia napsu kerrallaan oikeaan suuntaan julkisen talouden suunnitelmassa tehtiin selkeitä ratkaisuja muun muassa kannustinloukkujen purkamisessa palautan mieliin varhaiskasvatusmaksujen merkittävän alentamisen on arvioitu että tämän julkisen talouden puoliväliriihen päätösten myötä tulee kahdeksantuhatta uutta työllistä lisää me teimme taas muutamia tärkeitä toimenpiteitä joilla parannetaan työllisyyttä budjetissa ensi me varaudumme jälleen tekemään lisää toimenpiteitä sen jälkeen tulee taas seuraava julkisen talouden suunnitelma koska ei ole sitä hopealuotia jolla tämä asia kerralla ratkaistaan mutta työmarkkinajärjestöt tosiaan syksyllä käyvät liittokierroksensa toivon todella että syntyy työrauhan puitteissa maltillisia työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevia ratkaisuja työllisyyttä ja kilpailukykyä nyt kaikki kaikessa se on työmarkkinajärjestöjen asia ja toivon että nämä ratkaisut löytyvät vastuullisesti koko suomesta nimenomaan vielä miettien työttömiä ihmisiä jotka eivät ole olleet töissä niillä aloilla joilla vahvempaa kasvua on mutta tämä on tämä on iso asia koska jos se kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma hyöty ja se hinta mitä työntekijätkin ovat siinä maksaneet nyt ulosmitattaisiin ratkaisuilla jotka eivät tukisi työllisyyttä tai kilpailukykyä se olisi erittäin suuri vahinko sitten tähän

sitä on ehdottomasti tuettava ja siitä käsittääkseni täällä on yksimielisyys

edustaja kiuru kysyi tästä satakunnan tilanteesta minusta ne esitykset pohjautuvat selvitysmiesten esityksiin hyvin pitkälle joka tapauksessa kun on kyse meriteollisuudesta ja sen koulutustarpeista niin silloin sehän on siellä satakunnan varsinais suomen alueella uskon että nämä ratkaisut hyödyttävät koko aluetta ja olen melko vakuuttunut siitä mutta sitten muu suomi minusta olisi hienoa että me saamme lisää niitä tarinoita missä missä me voimme tukea positiivista rakennemuutosta viime hallituksen aikana hallitus tuki merkittävillä toimilla erästä positiivista rakennemuutosta eli äänekosken tehtaan investoinnin käynnistämistä minusta se oli vastaava mitä enemmän me saamme näitä missä me voimme toimia ja tukea että investoinnit lähtevät liikkeelle se on viisasta politiikkaa mutta muualla suomessa biotalous ja kiertotalous luovat aivan uusia mahdollisuuksia kaivannaisteollisuuden nousu suomessa luo uusia mahdollisuuksia meillä on tietoliikenneyhteydet jotka mahdollistavat sen että mitä tahansa kansainvälistä yritystäkin voi pyörittää vaikka vaikka kainuun puolangalta se on mahdollista meillä on meillä on upeata ruuantuotantoa maailman parhaat viljelijät maailman puhtainta ruokaa meillä on mahdollisuuksia kaikkialla suomessa kun me tuemme sitä ja minusta tässä hallituksen politiikka on erittäin onnistunutta jos pidämme kiinni tiukasta finanssipolitiikan linjasta ja jos vielä kehitys on senkaltaista että me pystyisimme syksyllä huolehtimaan ostovoiman säilymisestä maltillisilla veroratkaisuilla niin sitä erittäin hyvänä tavoitteena edustajien kääriäinen ja kalli kysymykseen viitaten jolla taas vahvistettaisiin tulevaisuudenuskoa ja parannettaisiin kotimaista kysyntää ja työllisyyttä

ilmeisesti vielä on hieman debatin tarvetta joten otamme lyhyen debattikierroksen
arvoisa puhemies täällä hehkutettiin äsken verotulojen kasvua hyvä että kasvavat mutta noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa siitä vajaasta viidestäsadasta miljoonasta eurosta tulee niistä ratkaisuista joita tehtiin valtiovarainministeri urpilaisen toimesta vuonna kaksituhattakaksitoista tietojärjestelmän kehittämishankkeessa

perintö ja lahjaverotuksen jaksotukseen liittyviä muutoksia arvoisa ministeri orpo te olette useampaan kertaan nyt todennut että tarvitaan uudistuksia tulevaisuuteen nähden olen täsmälleen samaa mieltä että pitää kääntää katse tuonne tulevaisuuteen minusta olisi hienoa kun vanhempainvapaajärjestelmää lähdettäisiin nyt nopeasti uudistamaan se vahvistaisi erityisesti nuorten naisten työllisyyttä parantaisi palkkatasa arvoa

euroa ja sillä saavutettaisiin

kaikkien ekonomistien yhteisymmärryksen näkökulmasta paras tulos sille että näitä perusopetuksen päättäneitä ihmisiä ei

olisi enää työvoimassa tarjolla kovin paljon koska ne ihmiset ovat niitä jotka jäävät jalkoihin tässä kehityksessä

kunnioitettu puhemies tässä on oikeastaan neljä isoa kysymystä miten ylläpidetään talouskasvua miten ylläpidetään kilpailukykyä miten ylläpidetään kuluttajien ostovoimaa sekä tätä positiivista hyvää työllisyyskehitystä oikeastaan nämä kolme ensimmäistä kysymystä ovat ne keskeiset mihin pitää osata vastata kun mennään kohti tätä syksyn budjettikeskustelua ja niitä päätöksiä mitä siellä tehdään minun mielestäni oikeastaan ainoita oikeita vaihtoehtoja ovat sellaiset että jotenkin pystytään ylläpitämään se kuluttajien ostovoima tekemällä samantyyppisiä toimenpiteitä kuin on tehty on tehty aikaisemminkin eli vaikkapa tämä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan työtulovähennys mikä on annettu on ylläpitänyt kuluttajien ostovoimaa se on sitten taas kiihdyttänyt talouden kasvua nämä ovat isoja kysymyksiä onneksi meillä on tällä hetkellä paljon enemmän työkaluja käytettävissämme kuin oli aikaisemmin kun tilanne oli paljon huonompi me olemme menossa positiivista kohti

tämä väliaikainen hallinto kun se laki on eduskunnassa silloin kun eduskunta päättää budjetista se tietää mihin tuo raha tullaan käyttämään mutta tässä aktiivisessa työttömyysturvamallissa meillä ei ole lakia meillä on olemassa luonnos ja sen lisäksi meillä on olemassa kasvupalveluluonnos jossa muun muassa

puhemies minua aina hämmentää useinkin kun kun kuuntelen edustaja rinteen kommentteja erityisesti tätä haukkumista julkisen talouden epätasapainosta julkinen talous on ollut epätasapainossa vuosikymmenen te moititte pääministeriä toivotte hänen eroaan kun hallitus ei kahdessa vuodessa ole tuota suunnatonta epätasapainoa saanut kuntoon leikkauksia ei saisi tehdä eikä velkaa saisi ottaa te kritisoitte molempia millä ihmeen konstilla tuon ison muutoksen saa aikaan no yksi iso asia ollaan tehty jo ja tämä on tämä tuleva sote uudistus jolla tämä isoin asia yritetään saada kuntoon vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä antakaa hyvää aikaa tälle me olemme saaneet monet talouden merkit kääntymään iloitaan siitä koska kaikki auttavat meitä tässä että suomi lähtee nousuun meillä on mahdollisuus tukea suomalaista yhteiskuntaa ikääntymismuutoksessa joka on meidän isoin haasteemme tulevaisuudessa
arvoisa puhemies täällä kaikki iloitsemme tästä lounais suomen hyvästä veturiasemasta suomen taloudelle tietenkin toivomme että tässä tämä kokonaisuus huomioidaan sieltä itä suomen suunnalta on kuitenkin pitkä matka muuttaa työn perässä lounais suomeen ja monta kertaa ne hankaluudet tulevat siitä pystyvätkö puoliso ja lapset seuraamaan ja vastaavaa siinä mielessä täytyy vain toivoa että tämän maakuntauudistuksen mukanaan tuomassa elinvoimapalveluitten uudistamisessa ei mennä nyt pahasti metsään vaan todellakin tätä kokonaisuutta edelleenkin katsotaan eri puolilta suomea mutta oikeastaan yhden ajankohtaisen asian haluaisin sinne valtiovarainministeriöön heittää tiedän että tällä hetkellä hallituksen sisällä käydään kovaa keskustelua tulevasta alkoholipolitiikasta ja varmasti valtiovarainministeriöstä voitaisiin tuonne sosiaali ja ja terveysministeriön puolelle tehdä pieni laskelma kuinka valtavat määrät

joudumme tulevaisuudessa lisäämään kustannuksia sille puolelle mikäli hallitus nyt menee sillä kaavaillulla esityksellä eteenpäin toivoisin tässä nyt järkeä ja malttia ja sitä että tämä esitys perutaan

puhemies jäin vielä miettimään näitä edeltäviä puheenvuoroja siitä onko taloudellinen tilanne ymmärretty sekä tällä että viime hallituskaudella oikein minusta totuus on se joka ei pala tulessakaan ja siltä osin kun katsotaan esimerkiksi viime kautta kyllä löydämme sellaisen oppositiopuheenjohtaja sipilän vaatimuksen jossa hän puoliväliriihessä vaati että silloinen pääministeri katainen eroaisi koska sen hallituksen tavoitteet eivät olleet vielä toteutuneet nyt kun vertaa viime hallitusta ja tätä hallitusta niin viime hallituskaudella tasapainotettiin taloutta viidellä miljardilla eurolla ja kipeää teki tiedän sen kokemuksesta toisaalta viime hallituskaudella silloinen alijäämä lähes puolitettiin nyt kun katsotaan tämän hallituksen tavoitteita niin täytyy sanoa että kun pääministeri kuitenkin totesi että joko tulee tulosta tai hän lähtee menemään tätä hän kutsui uudeksi poliittiseksi kulttuuriksi niin me olisimme tietenkin olleet tyytyväisiä jos olisi voitu arvioida sitä toteutuvatko tämän hallituksen tavoitteet kun ne eivät ole toteutumassa edes alijäämän tavoittamisen suhteen

menty jättiaskelin eteenpäin kuten ministeri orpo aivan oikein mainitsi esimerkiksi tapauksen äänekoski kun talousvaliokunta antoi mietinnön suomen energia ja ilmastostrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä niin siinä siinä asiassa oli ihan selvä ote koko valiokunnalla että suomen biotalous on se meidän uusi kasvualamme ihan selkeästi kiitän siinä valiokunnan kokouksessa nimenomaan demarien paikalla olleita valiokunnan edustajia lauri ihalaista ville skinnaria ja johanna ojala niemelää jotka vahvasti tukivat melkein yksimielistä mietintöä se oli aivan oikeaa toimintaa koska pitää muistaa hyvät edustajakollegat se että kun metsäteollisuus voi hyvin se tuo lisää työpaikkoja metalliteollisuuteen kemianteollisuuteen kaikkeen suomalaiseen teollisuuteen koska se on raaka aine jota tarvitsevat monen monen teollisuusalan arvoisa puhemies lopuksi kuluttajien

arvoisa puhemies kiinnittäisin vielä huomiota teemaan josta ei ole kovin paljon puhuttu tässä eli siis siihen että että lisäbudjetin yhteydessä olisi tarkoitus antaa valtuudet vähentää omistuksia nesteessä ja vapossa jo aikaisempien suuntaviivojen mukaisesti valtion omistaminen ei saisi olla nyt ideologinen asia suuntaan eikä toiseen eli voitaisiin todeta tässä yksimielisesti kuten opn osaketutkimusjohtaja henri parkkinen jo lokakuussa talouselämä lehdessä jonka mielestä valtion suuri omistusosuus on ollut nesteelle hyödyllinen asia ja suorastaan mahdollistanut sen että yhtiö

ottaa ne suuret askeleet kohti biopolttoaineita mihin mikään muu yksityisesti omistettu öljy yhtiö ei uskaltanut lähteä valtio pitkämielisenä pitkäjänteisenä omistajana siis parhaimmillaan osaa jalostaa oman omistuksensa arvoa niin että tänäkin keväänä se saa lähes sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa osinkotuloa ja tällä menolla joka vuosi tämän saman joten sen omistuksen vähentäminen olisi hyvin lyhytnäköistä hyvin lyhytnäköistä nyt

poistumaan mutta ilmeisesti edustaja krista kiuru oli mielissään edustaja rinteen vappupuheesta joten jatkan vielä vähän tästä tematiikasta olen opposition kanssa samaa mieltä siitä että talouskäänteestä ja tällä hetkellä talouden kasvusta huolimatta emme ole sillä uralla esimerkiksi työllisyyden ja velan osalta pitäisi olla ja että tämä edellyttää hallitukselta uusia toimia työllisyyden ja kasvun tukemiseksi mutta tämä sosiaalidemokraattien vappurieha siitä että kun pääministeri on sanonut tulos tai ulos niin nyt olisi sitten oikea aika lähteä ulos ja heittää hanskat tiskiin on täysin käsittämätön vaatimus talous menee oikeaan suuntaan työllisyys paranee työttömyys vähenee luottamus vahvana kuluttajilla ja yrittäjillä itse asiassa kysyn ministeri orpolta mihin johtaisi se jos pääministeri nyt päätyisi eroamaan

herra puhemies on ihan hyvä että edustaja zyskowicz hallituksen tavoin myöntää sen että uralla ei olla ja minusta se on erittäin vakavaa hallituksen omassa toimintakertomuksessa sivulla todetaan että velkaantumistavoitetta valtion alijäämätavoitetta julkisyhteisöjen ja rakenteellisen alijäämän tavoitetta ei tulla toteuttamaan ne eivät toteudu edustaja zyskowicz ja ministeri orpo ja silloin on vakavan harkinnan paikka ja se suunta mikä nyt on otettu on syy siihen miksi ne eivät toteudu te leikkaatte pienituloisilta eläkkeensaajien ostovoima jää miinukselle perusturvaan tulee leikkauksia täällä ostovoiman perään kuulutettiin nämä eivät ole olleet myönteisiä ratkaisuja ja siitä kun te täällä nyt julistatte että koulutukseen panostetaan itse asiassa nekin panostukset jotka olisivat niitä tulevaisuuspanostuksia koulutukseen ovat aiempien päätöksien peruuttamisia kun täällä on lukuja että että toisella kädellä otetaan kymmenen euroa ja sitten annetaan euro takaisin niin eihän siitä voi puhua todellisena panostuksena tästä arvoisa puhemies ja ministeri orpo me olemme todella huolissamme
ministeri orpo kolme minuuttia ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja filatov ehti lähtemään tämän aktiivimallin he on ollut lausunnoilla nyt kolme viikkoa se on sieltä tulossa ja hallituksen piirissä sovittu minusta on perusteltua että tämä määräraha sen käyttöönottoon varataan tässä vaiheessa järkevää tehdä niin

me käymme aina tätä samaa keskustelua siis kyllä hallitus toteaa sen että talouskasvu ja työllisyyden koheneminen eivät ole riittävää vielä jotta pääsisimme niihin hallituksen itse itselleen asettamiin vaatimuksiin minä olen hokenut sitä täältä pöntöstä varmasti sata kertaa ja sanonut aina sen perään että me teemme lisää toimia me teemme lisää toimia jokaisessa käänteessä ja niin me olemme tehneet mutta yhtä kiistatonta on se että talous on kääntynyt kasvuun jos se lähti edellisen hallituksen aikana niin mikäs siinä olimme sielläkin mukana eli siis suomen talous on saatu kääntymään kääntymään lukemattomien laihojen vuosien jälkeen mutta edelleen meillä on suuria rakenteellisia ongelmia meidän taloudessa ja hyvinvointiyhteiskunnassa joita pitää uudistaa zyskowiczin kysymykseen siitä mitä tapahtuisi jos hallitus kaatuisi meillä kaatuisi muun muassa äärettömän tärkeä sote ja maakuntauudistus jonka toimeenpano on aivan välttämätöntä meidän palvelujen turvaamisen ja myöskin meidän julkisen talouden kestävyyden kannalta sen kannalta että me pystymme huolehtimaan tulevaisuudessa kaksikymmentä luvulla meidän kasvavan vanhusväestön ja samaan aikaan myöskin nuoren uuden sukupolven palvelut heidän heidän hyvän elämänsä hoitamiseen tarvittavat palvelut kuten koulutuksen eli tämä vain yhtenä esimerkkinä edustaja zyskowicz siitä että ei nyt ole ole oikea aika nyt on saatu oikea suunta talouteen tehdään lisää toimia määrätietoisesti ja viimeiset uudistukset tehdään viimeisellä viikolla ennen vaaleja kahden vuoden päästä
sitten menemme puhujalistaan

arvoisa herra puhemies olisin vain ministerille todennut tuohon äskeiseen puheenvuoroon valitettavasti hän juuri ennätti poistua että sehän tässä nyt se kaikkein suurin huoli ja pelko on että nämä suuresti odotetut sote mallit tällaisena kuin hallitus niitä on nyt tuomassa aika monen asiantuntijan mielestä valitettavasti lisäävät eriarvoisuutta ja tulevat hyvin kalliiksi ne tulevat hyvin kalliiksi eli voipa olla että on sielläkin sitten aikamoisia möykkyjä vielä edessä kun sitten katsomme mitä tulee sitten näihin maakuntauudistuksiin ja muihin niin kyllä minä tietenkin kehottaisin ehkä kysymään myös vaikkapa vapaavuoren mielipidettä näissä asioissa että kuinka loistavia uudistuksia ja kustannuksiltaankin edullisia nyt on tulossa eli siis tarkoitan sitä että valitettavasti en haluaisi sanoa tätä näin pessimistisesti näyttää siltä että moni hallituksen itse tekemä rakenneuudistus johtaa kuitenkin ei toivottuihin seurauksiin eli mieluumminkin menojen lisääntymiseen kuin varsinaisiin säästöihin näillä kaavailluilla malleilla puhemies

olemme tuolla valtiovarainvaliokunnassa käyneet paljon nyt kuulemisia tästä taloustilanteesta kehyksen yhteydessä ja tänään aloittelimme tätä lisätalousarviota se mikä minua todella huolestuttaa on se minkä minäkin nyt sitten toistan kun ministerikin kertoi moneen kertaan asioita toistavansa että on äärimmäisen vakava asia että hallitus tästä myötätuulesta huolimatta ei pääse tavoitteeseensa velkaantumisen tai työllisyyden suhteen

hyydyttävästi kuin sitä eteenpäin työntäen ja tämä kaikki johtuu nyt siitä että hallitus ei ole ottanut tosissaan työllisyystavoitetta ja toisaalta ei ole päätöksentekokykyinen ei pysty tekemään tarvittavia uudistuksia puhemies en malta olla ottamatta kantaa täällä hetki sitten tulleeseen asiaan eli tähän alkoholilakiuudistukseen mikä nyt on ollut kovin ajankohtainen tänään en tiedä viimeisintä tilannetta kovasti on yritetty uutisista seurata mikä eduskuntaryhmä hallituspuolueista milloinkin hyväksyy mitäkin kompromisseja tilanne näyttää hivenen

lisäämistarpeen vuoksi tulevat aiheuttamaan kustannuksia tässäkin on varmasti ikään kuin peruuttamisen paikka puhemies mitä tähän peruuttamiseen taas tulee niin minusta se on sinänsä hyvä asia että hallitus peruuttelee hölmöjä asioitaan mutta se peruuttaminen ei näissä uudistuksissa voi olla ainoa linja nimittäin nythän käy niin että kun hallitus sanoo että nyt panostetaan koulutukseen niin tosiasiassa kysymys on vain massiivisen koulutusleikkauksen pienestä peruuttamisesta hyvä että hieman perutaan mutta isot leikkaukset sinne pohjalle valitettavasti jäävät ja tämä ihan niin kuin ajatellen vain että kun mielellään hallituspuolueetkin täällä esiin niin kyllä täällä aika tylyjä lukuja sen kohdalta leikkauksissa on kaikki asiantuntijat sanovat että se on myös talous ja työllisyyspoliittisesti äärimmäisen huono ratkaisu leikata tulevaisuuden kasvusta peruuttamalla ei pääse eteenpäin oli joskus kokoomuksen vaalilause muistaakseni nyt tietenkin tässä tapauksessa on sinänsä hyvä että peruutetaan mutta tietenkin toivoisi muunkinlaista tosiasiallista panostusta tähän kasvuun ja työllisyyteen kaiken kaikkiaan viimeiseksi puhemies kun aika rientää haluan vielä kerran palata tähän tärkeään teemaan mikä on tänään tullut aika hyvin tässä keskustelussa esiin eli aluetalouteen meidän kaikkien kannalta on viisasta että koko suomi kaikilla alueilla pärjää ja voi hyvin on erittäin hyvä että turun seudulle tulee panostuksia tamperelaisenakin voinen sen nyt ääneen sanoa mutta samaan aikaan odotan vieläkin niitä toimia mitä luvattiin savonlinnalle mitä itä suomeen ja itse esimerkiksi pirkanmaalla mietin tätä korkeakoulujen pääomittamislupausta joka tuli ja sitä miksei tämänkaltaisia asioita tässä ja nyt ole huomioitu tässä lisätalousarviossa kaikki alueet tarvitsevat myönteisiä sysäyksiä sitä kautta minusta tuntuu esimerkiksi arvoisat keskustan edustajat että tässä suhteessa tiettyä alkiolaisuutta tarvittaisiin että pidetään heikommista parempaa huolta ja huolehditaan koko suomesta ja myöskin

arvoisa puhemies ensinnäkin alkuun talouden yleisestä kuvasta on todettava että voimme kaikki olla tyytyväisiä siihen että käänne taloudessa talouskasvun näkökulmasta mutta myös käänne työllisyydessä on aidosti tapahtunut

tosiasia kuitenkin on se että tuo käänne on sen verran heikko että hallituksen omat tavoitteet talouden ja työllisyyden suhteen eivät tule näillä esitetyillä toimilla toteutumaan hallituksen tavoitteena on ollut nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin mutta valitettavasti vaikka taloustilanne on kohentumassa silti tuo tavoite karkaa käsistä

hallitus myös on tavoitellut julkisen talouden vahvistamista kymmenellä miljardilla eurolla ja nyt jo eduskuntakäsittely kertoo karua kieltään siitä että tuota julkisen talouden vahvistamista ei pystytä esitetyillä toimilla tekemään tosin on myönnettävä että hallitus tasapainottaa taloutta neljällä miljardilla eurolla mutta samaan aikaan se satsaa veroasteen merkittävään alenemiseen ja käytännössä se johtaa jopa kolmen miljardin euron veroasteen laskuun esitettynä aikajaksona mikä tarkoittaa sitä että hallituksen omat tavoitteet myös alijäämän suhteen karkaavat käsistä hallituksen asettama alijäämätavoite ei tule toteutumaan vaan pahimmillaan tuo alijäämätavoite tulee olemaan kolme jopa neljä kertaa suurempi kuin alun perin hallitus tavoitteli näin ollen velkaantuminen ei tule pysähtymään ja velaksi eläminen ei tule loppumaan vaikka hallitus näin esittääkin kyllä tämä karusisältöinen analyysi hallituksen yleisen talous ja työllisyyspolitiikan epäonnisuudesta on otettava huomioon kun me keskustelemme lisätoimista tulevaisuuteen arvoisa puhemies lisätoimia todella siis tarvitaan tämän vuoden ensimmäinen lisätalousarvio lähtee siitä että tehdään pieniä korjausliikkeitä siellä täällä ensinnä haluan kiittää sitä merkittävää korjausliikettä jonka hallitus tekee viisastuneena niistä positiivisen rakennemuutoksen tukipäätöksistä joita on jo aikaisemmin tehty nimittäin tämä positiivisen rakennemuutoksen tukeminen varsinais suomessa on hyvä jatkumo sille työlle jota on jo tehty aikaisemmin minusta on järkevää käydä keskustelua myöskin tällaisen hitaan kasvun aikana siitä voitaisiinko eri puolilla suomea alueilla joilla voisi syntyä positiivista rakennemuutosta ja myöskin positiivista ja nopeaa talouskasvua

tältä osin varsinais suomen esimerkki innoittaa myös toteamaan että meillä on esimerkkejä tällaisesta positiivisesta rakennemuutoksesta yksi hyvä esimerkki on äänekoski mihin tuli tämä biotehdas sillä valtion panostuksella joka oli varsin merkittävä viime kaudella saatiin luotua ihan uutta kasvua suomeen mutta myös aluetaloudellisesti todella merkittävillä päätöksillä uutta pöhinää nyt ollaan tilanteessa jossa samanlaisia panostuksia kaivataan myös muualle yksi maankäytön asumisen ja liikenteen erityinen aluetaloudellinen panostus oli viime kaudella se että jatkettiin länsimetroa ja rakennettiin kehärataa ja näihin suuntautuneet valtion panostukset poikivat myös merkittävää talouskasvua alueellisesti mutta myöskin valtakunnallisesti haaste on miten tästä opitaan niin että me puhuisimme myös positiivisen rakennemuutoksen tukemisesta ei vain varsinais suomessa vaan myös eri puolilla suomea meidän kannaltamme kysymys on ylipäänsäkin kun puhumme lounais suomen rakennemuutoksen tukemisesta erityisesti meriklusterin näkökulmasta miksi tästä esityksestä puuttuu vallan satakunta eli toinen maakunnista jotka yhdessä varsinais suomen ja satakunnan maakuntina ajoivat tätä positiivista rakennemuutosta valtion päätöksenteon rattaisiin nyt toinen maakunta vallan puuttuu ja olen siitä pettynyt mutta toisaalta ymmärrän myös itä suomen tunnetta siitä onko savonlinnan hyvin vaikeata tilannetta huomioitu millään tavalla toisaalta kaipaisiko itä suomi samantyyppisiä panostuksia niille mahdollisen orastavan kasvun lajeille joita sieltäkin olisi kyllä löydettävissä

miksi tätä samaa menetelmää ei voisi ottaa käyttöön eri puolilla suomea arvoisa puhemies vielä ihan muutama huomio työllisyyspolitiikan suhteen on todettava että tähän aktiivimalliin on nyt aidosti tulossa lääkitystä mutta moni kysyy tuleeko tästä aktiivimallista sellainen työllisyyspolitiikan rakenteellinen ratkaisu joka aidosti luo mahdollisuuksia työllistymiseen kun eduskuntakäsittelyäkään tässä ei ole vielä aloitettu eikö olisi järkevää satsata toisenlaiseen työllistämiseen nämä vähäiset resurssit jotka tässä tulevat kolmetoista miljoonaa raporttia aktiivisuudesta vaatii nyt aika ison panostuksen myös eduskuntapäässä käyttäisin nämä rahat satsaamalla vahvaan työllistämiseen erityisesti palkkatukeen toisaalta on myös huomioitava tämän lisätalousarvion kiinnostava pieni yksityiskohta joka ei kovin pieni loppuviimein ole eli tässä lopulta annetaan valtuudet siihen että neste on vahvasti myytävänä ja se tuntuu tietenkin pahalta kun täällä esimerkiksi perussuomalaiset ovat

arvostelleet valtion omaisuuden myyntiä nyt neste siis on aidosti jälleen kaupan viimeisenä mutta ei vähäisimpänä asiana otan huomioon sen että lisätalousarviossa esitetään maakuntien tietohallinnon perustamiseen ja maakuntauudistuksen valmisteluun kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa ja ja valinnanvapauden pilottihankkeisiin kolmekymmentä miljoonaa euroa nyt on kuitenkin selvinnyt että ensinnäkin pelkästään uudellamaalla tarvittaisiin maakuntien tietohallinnon perustamiseen ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon

tässä on joku erikoinen epäsuhta kyllä joka vaatii varmasti lisätalousarvion käsittelyssä vielä tarkempaa perehtymistä tältä istumalta tuntuu aika oudolta jos maakunnat aidosti halutaan perustaa että niihin ei ole varattu tarpeeksi rahaa ja valinnanvapauteen josta aikaisemmin päätettiin

arvoisa rouva puhemies vaikka varsinainen debatti jo päätettiin niin haluan kuitenkin kiinnittää huomiota tähän työttömyysturvan aktiivimalliin mistä edustaja kiuru puhui siinähän on kyse työnteon kannustimista jos kolmeen kuukauteen ei ole pystynyt edes muutamaa tuntia muutamaa päivää tekemään että se työttömyysturva joka ihan ensimmäisten päivien osalta on parempi kuin nykyinen työttömyysturva seuraavan kolmen kuukauden ajalta pienenee yhden päivän osalta edustaja kiuru ei usko että tällä on myönteisiä vaikutuksia tekisi mieli sanoa vanhaan tapaan että lyödäänkö vetoa olen aivan varma siitä että kun aikanaan tarkastelemme tämän aktiivimallin vaikutuksia tulemme huomaamaan että se on onnistunut lyhentämään tätä työttömyysjaksoa tai itse asiassa lisäämään työntekoa työttömyysjakson aikana

arvoisa puhemies minusta oli ihan hyvä että edustaja zyskowicz kiinnitti huomiota tähän aktiivimalliin ja siihen panostamiseen niin kuin tässä debattivaiheessa kävi ilmi kysymys on siis lainsäädännöstä jota ei ole vielä olemassa mutta sille on nyt kuitenkin lisätalousarviossa tulossa rahat eli eduskunta ei ole päättänyt tämäntyyppisen hankkeen käynnistämisestä joka on varsin voisiko sanoa ristiriitainen sisällöltään ainakin suomalaisten asiantuntijoiden näkökulmasta kysymys on siitä kannattaako kolmentoista miljoonan raportin tekemiseen suomessa satsata kymmenen miljoonaa vai voisiko tämä aktiivinen työllistämismalli olla jotain muuta me sosiaalidemokraatit olemme ajatelleet että aktiivista työvoimapolitiikkaa tarvitaan ja meille aktiivinen työvoimapolitiikkaa ei ole kepittämistä vaan kannustamista ja tässä aktiivimallissa josta ben zyskowicz kauniisti puhui ongelma on erityisesti se että siinä on vain keppielementtejä ei kannustinelementtejä me lähdemme siitä että näitä kannustinelementtejä pitäisi juuri olla

arvostettu rouva puhemies on nimittäin pakko korjata tässä niin sanotussa aktiivimallissa on tämä myönteinenkin elementti eli sen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työttömyyskorvaus paranee koska karenssipäivät alenevat seitsemästä muistaakseni viiteen eli tässä aktiivimallissa on yhtäältä pieni työttömyysturvan parannus jos työttömyys jää hyvin lyhyeksi mutta toisaalta siinä on sellainen

tai osallistuminen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin onnistu niin silloin seurauksena on se että seuraavan kolmen kuukauden aikana työttömyysturva on yhden päivän verran pienempi
arvoisa rouva näistä aiemmin mainituista maahanmuuttokuluista lisätalousarviossa esitetään maasta poistamisen täytäntöönpanon valvontaan kohdennettavaksi satatuhatta euroa joista neljäkymmentätuhatta on määrärahan lisäystä tämä on ainoa kohta näissä menoissa jossa ihmettelen ehdotettavan määrärahan pienuutta tai ehkä paremminkin sen kohdistamista tämä olisi juuri se kohta mihin kannattaisi panostaa tehostettaisiin perusteettomien ja paperittomien poistamista maasta tämä on sekä taloudellinen että turvallisuuskysymys nyt tähän laitettaisiin satatuhatta euroa mutta samalla vastaanottotoimintaan viisitoista miljoonaa euroa ja vapaaehtoiseen paluuseen kolme miljoonaa ei se vapaaehtoinen paluukaan väärin ole on sekin paluu mutta silti pitää ihmetellä miksei anneta kunnolla resursseja hoitaa palautuksia tarvittaessa vaikka pakolla jo yleinen lainkuuliaisuus vaatii että maassa ei oleskella luvatta

arvoisa rouva puhemies

yksi pilkku kaksi prosenttia ennuste jätti suomen euroopan maiden hännille päihittäen vain ankarista talousvaikeuksista kärsivän italian suomi on kasvanut pitkään hitaammin kuin muut vaikka ihan viime kuukausien kehitys lupaakin parempaa suomen bkt oli alkuvuonna kaksi pilkku kahdeksan prosenttia viime vuoden ensimmäistä neljännestä korkeammalla suunta on erittäin myönteinen mutta vielä on ennenaikaista arvioida kuinka pysyvä trendi on suomi on päässyt mukaan globaalin talouskasvun imuun monia muita maita myöhemmin suomen bkt on edelleen yli kymmenen vuotta myöhemmin vuoden kaksituhattaseitsemän tason alapuolella verrokkimaissa tuo taso on saavutettu aikaa sitten ruotsissa ja saksassa jo vuonna kaksituhattayksitoista tänään on salissa keskusteltu maailmantalouden roolista suomen kasvuun on selvää että sillä on keskeinen rooli yhdysvalloissa kasvu on ollut jonkin aikaa hidastumaan päin ja samoin kuin suomen talous on perinteisesti seurannut yhdysvaltain taloutta viiveellä nyt on turha lähteä spekuloimaan kääntyykö talous uuteen laskuun vielä tämän vuoden aikana ensi vuonna vaiko vasta kahden vuoden päästä poliitikon tehtävä ei ole ennustaa poliitikon tehtävä on paitsi katsoa vallitsevaa totuutta myös pyrkiä hallitsemaan näköpiirissä olevia riskejä sikäli kuin olemme parhaillamme lähellä suhdannehuippua tai jopa suhdannehuipussa on täysin kestämätöntä että alijäämämme on tänä vuonna edelleen seitsemän miljardin euron luokkaa hyvä että hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri asiasta huolissaan en tohdi olla pohtimatta miltä alijäämämme näyttää kaksituhattakaksikymmentä luvulla kun väestön ikääntymiskehitys on huipussaan ja puolustusvoimat tekee kymmenen miljardin kokoluokkaa olevia hankintoja entä miltä näyttää alijäämämme kun korot kääntyvät nousuun edes velansaanti ei pienelle velkaiselle maalle ole koskaan mikään automaatio markkinaolosuhteet muuttuvat usein äkillisesti ei ihme että salissa huolissaan seuraava hallitus löytää nämä ongelmat edestään mikäli me emme saa kuluvien kahden vuoden aikana rakenneuudistuksia tehtyä ongelmien synnyttämisessä ovat kuitenkin olleet aikaisemmat hallitukset ja siten myös kaikki eduskuntapuolueet vahvasti mukana on hurskastelua syyttää tätä hallitusta päättämättömyydestä kun aikaisempien hallitusten aikana ei ole juuri edes yritetty valtio kunnat ja työttömyysvakuutusrahasto ovat viimeisten kahdeksan vuoden aikana tehneet vuosittain keskimäärin vajaan yhdeksän miljardin alijäämän tuo alijäämä on kertynyt julkiseksi velaksi julkinen velka oli viime vuoden lopussa vajaat sataneljäkymmentä miljardia euroa ja valtion takauskanta miljardia euroa lainakorot ovat pysyneet viime vuosina matalina koska ekp on pitänyt ohjauskoron poikkeuksellisen alhaalla jo vuodesta kaksituhattayhdeksän ekp on laskenut pitkiä korkoja suoraan määrällisen elvytyksen ohjelmalla ja muilla keskuspankkioperaatioilla ekp on ennakoinut alkavansa peruuttaa määrällisen elvytyksen ohjelmasta tämän vuoden lopulla valtion ja kuntien keskikoron nouseminen esimerkiksi kaksi pilkku viisi prosenttiyksikköä kasvattaisi valtion alijäämää kahdella pilkku viidellä miljardilla eurolla ja kuntien alijäämää nolla pilkku viidellä miljardilla eurolla tuo korkokehitys ole mitenkään epätavallinen silloin kun keskuspankki muuttaa politiikkaansa tai markkinaosapuolilla loppuu usko jonkin maan kykyyn suoriutua velvoitteistaan on turha maalailla piruja seinille mutta markkinoilla puhutaan jo yleisesti keskuspankkien luoman kuplan mahdollisuudesta ja velkakirjojen korkojen normalisoitumisesta mukaan lukien ekpn omassa viime viikolla julkaistussa toukokuun vakausraportissa arvoisa puhemies hallituksen tavoite nostaa työllisyys seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ei ole näillä näkymin toteutumassa vaikka työllisyys onkin nyt onneksi nousussa työmarkkinat ovat jakautuneet pitkäaikaistyöttömyys on hienoisessa laskussa mutta moni ihminen jää nyt käynnissä olevasta kasvusta osattomaksi kuitenkaan edes tavoiteltu seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyys ei riittäisi kattamaan väestön huoltosuhteen aiheuttamia kustannuksia lähivuosina vaadittaisiin seitsemänkymmenenneljän prosentin työllisyysaste pitämään julkinen talous kestävällä pohjalla vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä tämä luku olisi prosenttia lukujen pitäisi siis tasaisesti nousta väestön huoltosuhteen heikentyessä tästä vuodesta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden henkilöiden määrä nousee kolmellasadallatuhannella näille ihmisille on tehty hyvinvointilupaus josta meidän on pidettävä kiinni nykyisillä talouden rakenteilla tuo hyvinvointilupaus ei kuitenkaan ole rahoitettavissa hallitus on aivan oikein panostanut työllisyyteen mutta toimenpiteet eivät riitä vielä alkuunkaan esimerkiksi nyt lisätalousarviossa noussut autoverokertymä tuo jälleen osviittaa siitä että valtion tulot voivat kasvaa vaikka veroaste laskee työn verotukseen tehdyt kevennykset vaikuttavat varmasti ajan myötä samalla tavalla tällä tiellä on on syytä jatkaa suomen työllisyysaste on viimeksi ollut seitsemänkymmentäkaksi prosenttia vuonna

kyse on määritelmällisesti rakenteellisesta ongelmasta johon suhdanteet eivät tuo muutosta päinvastoin jos suhdanteet taas heikentyvät eivät rakenteemme ole valmistautuneet juuri lainkaan ottamaan uutta iskua vastaan toimet tarkoittavat työmarkkinoiden vapauttamista työpaikkakohtaista työpaikkakohtaista sopimista sosiaaliturvan kokonaisuudistusta merkittävää satsausta osaamiseen ja normien purun jatkamista hallitus tekee hyvin kun se jatkaa hallitusohjelman toteuttamista

puhemies muutama sana näistä valtion omistusosuuksien laskuista näissä muutamissa omistusyhtiöissä nesteessä ja vapossa itse asiassa jos katsotaan tätä nesteen tilannetta niin valtioneuvoston kanslia omistaa tällä hetkellä eniten nesteen osakkeita satakaksikymmentäkahdeksan pilkku neljä miljoonaa osaketta tämän jälkeen siellä ovat nämä meidän johtavat eläkevakuutusyhtiömme jotka yhteensä omistavat

aika todennäköisenä sitä että jos valtio jossain kohtaa aikoo näitä nesteen osakkeita myydä niin itse asiassa työeläkeyhtiöt tulevat olemaan niitä todennäköisimpiä ostajia sitten taas toisaalta jos se nesteen omistus menee työeläkeyhtiöitten taseeseen siis osittain tässä tapauksessa eli jos tämä myyntivaltuus käytetään kokonaisuudessaan

ja valtiolle siis valtioneuvoston kanslialle jää kahdeksankymmentäkuusi pilkku neljä miljoonaa osaketta niin sehän menee tavallaan taskusta toiseen eli se hyödyttää sitten kansalaisia ja eläkkeensaajia myöhemmässä vaiheessa sitten kun ihmiset pääsevät eläkkeelle no nyt sitten jos katsotaan laajemmin tätä valtion omistajapolitiikkaa mitä tässä oikeastaan on tehty kokonaisuudessaan niin kyllä minun mielestäni oikeita

sitä valtion omaisuusmassaa jos katsotaan sitä kun viime kaudella tehtiin tällainen destia yhtiön myynti se kauppahinta oli sataneljäkymmentäkahdeksan miljoonaa josta

maksettiin neljäkymmentäkaksi miljoonaa siten että pääoman palautusta annettiin valtiolle eli siis käytännössä

ostovoima pystytään säilyttämään nyt sitten vielä muutama muutama sana näistä päätöksistä joita tehtiin tässä lisäbudjetissa oulun sataman syväväylä on hyvä hanke täytyy aina muistaa missä kontekstissa me liikumme jos me suhteutamme siihen aikaan mikä meillä oli kaksi vuotta sitten me pystyimme tekemään paljon vähemmän asioita meidän keinovalikoimamme oli paljon suppeampi nyt me pystymme tekemään tässä vaiheessa tällaisia toimenpiteitä jotka sitten auttavat niitä alueita ja tuovat sinne työpaikkoja ja talouskasvua tämä oulun sataman syväväylä on siitä mielenkiintoinen koska tämä jopa puolittaa kuljetuskustannukset siellä no nyt sitten jos katsotaan niitä yhtiöitä jotka kuljettavat jotakin puuta tai metallia tai mitä vain oulun sataman kautta niin jos nämä yhtiöt ovat tehneet aikaisemmin plus miinus nolla tulosta mikä on aivan hyvin ollut mahdollista yhtäkkiä heidän kuljetuskustannuksensa tulevat puolittumaan se tahtoo sanoa sitä että sinne viivan päälle jää liikevoittoa mikä taas johtaa siihen että lähdetään tekemään investointeja lähdetään työllistämään ihmisiä koko pohjois suomi tulee hyötymään tästä yhdestä hyvästä päätöksestä sitten aivan lopuksi vielä totean sen että tämä on poikkeuksellinen lisäbudjetti tässä valtion velkaantuminen vähenee miljoonaa tämä on hyvin positiivinen asia saamme mennä joitakin vuosia taaksepäin että löydämme tämmöisen vastaavan lisäbudjetin missä näin voimakkaasti valtion velkaantuminen vähenee me olemme ihan oikealla tiellä ja nyt meillä on paljon paljon mahdollisuuksia uusia keinoja uusia toimenpiteitä käytettävissämme joten ei muuta kuin kohti kohti uusia haasteita ja toivotaan että todellakin saamme saamme siellä syksyn budjettineuvotteluissa oikeansuuntaisia päätöksiä

arvoisa puhemies kun yhtään kokoomuksen edustajaa ei nyt salissa niin sallittakoon tämmöinen alkukevennys edustaja vähämäen puheen jatkoksi että todellakin tilanne taitaa olla niin että ensimmäistä kertaa sitten vuoden kaksituhattaseitsemän olemme siinä tilanteessa jossa jossa valtion velkaantuminen ei lisäänny lisäbudjetilla ja näin olemme palautuneet niihin hyviin aikoihin kun kokoomus ei ole ollut hallituksessa

mutta edelleenkin siis toivomme että pääsisimme tuohon vuoden kaksituhattaseitsemän bruttokansantuotteen tasoon menetetty vuosikymmen on tosiasia tässä keskustelussa joka mielestäni on ollut ansiokas ja josta haluan antaa myös hallituksen edustajille kiitoksen on hallituksella ollut vähän jakomielinen tunnelma lähinnä keskustalaiset edustajat ovat riemuinneet talouden käänteestä ja hyvästä vauhdista kun taas tuossa äsken edustaja lepomäki puhui synkemmin kuin varmaan kukaan opposition kansanedustajista tänään päivällä myös valtiovarainministeri orpo totesi kyllä ihan tyylikkäästi että pitää tehdä enemmän siksi olen heidän sekä lepomäen että orpon kanssaan samaa mieltä että rakenneuudistuksia tarvitaan ennen kaikkea perhevapaauudistus ja oppivelvollisuuden pidentäminen perhevapaauudistus on se suuri työmarkkina ja talousuudistus jota juuri tässä ajassa tarvitaan jos ette vielä poistu edustaja vähämäki niin annan teille vielä nesteestä terveisiä kunhan siihen asti pääsen perhevapaauudistus parantaa naisten työmarkkina asemaa palkkatasa arvoa ja lopulta myöskin eläketasa arvoa sillä kiire nämä olisivat isompia reformeja kuin limuviinalla läträäminen heittäkää nyt syrjään tämä limuviinoista riitely ja keskittykää tärkeisiin ja isoihin asioihin joista luonnollisesti sote on on tämä kaikkein suurin lisäbudjetissa valinnanvapauspilottiin varatut satakolmekymmentä miljoonaa euroa on ikävä kyllä suunniteltu siten että se sulkee käytännössä uudenmaan ulos kuten täällä on todettu se on erittäin valitettavaa koska uusimaa tulee olemaan kaikkein kriittisin ja vaikein tässä koko sote

tämä sote näyttää erityisesti suunnitellun niin että että suuret suuret kaupungit siitä eniten kärsivät kolmas huomioni kiinnittyy veroihin on erittäin myönteinen asia että neljäsataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa on ylittynyt tämä verotuotto odotus hallituspuolueethan usein meitä syyttävät liian liian innokkaasta verottamisesta ja on hyvä että hallituskin on saanut huomata miten iloinen asia on se että verotuottoja tulee ennakoitua enemmän tärkeiden julkisten palveluiden rahoittamiseen täytyy huomata kuitenkin että mikään ei ole tässä hallituksen vastuullisella verolinjalla itse tuottamaa vaan tuulen tuomaa autoveron ennakoitua parempi tuotto jää joka tapauksessa viimevuotista selvästi pienemmäksi vaikka ihmiset ostavat nyt velaksi myöskin autoja kotitalouksien velkaantuminenhan tässä tämän suhdanteen on kääntänyt ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen että yksityinen velkaantuminen kasvaa koko ajan tavalla josta sekä suomen pankki että finanssivalvonta ovat ilmaisseet huolensa samoin myös ulkomaiset tarkkailijat tässä suhteessa ostovoiman kasvattaminen olisi äärimmäisen tärkeää myöskin pienituloisille julkisen sektorin työntekijöille perintö ja lahjaveron parempien tuottojen osalta kannattaa huomata kuten edustaja rinne tuossa jo totesi että lähes puolet ennakoitua paremmasta kertymästä johtuu valtiovarainministeri urpilaisen aikana käynnistetystä tietojärjestelmän uusimisesta joka on aikaistanut verojen perintää eli nämä sadat miljoonat ovat käytännössä tulevista tuotoista pois hallitus on ollut verotuottojen osalta onnekas ja mikäs siinä onneakin tarvitaan jos suunnitelmallista verolinjaa ei ole saatavissa lopuksi arvoisa puhemies vielä pari sanaa nesteestä edustaja vähämäki arveli että jos valtio myisi vaikkapa kokonaan tuon kuudentoista prosentin osuutensa nesteestä pois niin siinä olisi mahdollista että työeläkeyhtiöt olisivat ne jotka jotka tuon tuon potin saisivat kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että jos osakkeenomistajia tässä käsitellään yhdenvertaisesti kuten ilmeisesti tarkoitus on niin silloin myöskin ne ulkomaiset osakkeenomistajat joiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana euroclearin tilastojen mukaan kuudestatoista prosentista lähes kolmeenkymmeneen edellyttänevät tasaveroista kohtelua eli me emme voi kyllä siirtää ainakaan ilman seuraamuksia tässäkään omaisuutta taskusta toiseen vaan aidosti valtio keventää tässä omaisuuttaan tavalla joka kuten jo äsken sanoin on kuten jo pariin kertaan siteeraamani osuuspankin osaketutkimusjohtaja henri parkkinen on sanonut valtio on ollut hyvä omistaja nesteelle ja on mahdollistanut sen merkittävän strategisen loikan johon yksityiset suuret kansainväliset öljy yhtiöt eivät ole rohjenneet ryhtyä eli siirtymisen biopolttoaineisiin jo lähes kymmenen vuotta sitten mikä on palkittu aivan valtavan valtavan hienoilla tuloksilla ja kurssinousulla ja yhtiön arvon nousulla mikä on siis pitkälti valtio omistajan pitkäjänteisyyden ja pitkämielisyyden ansiota miljardin euron potti joka olisi tämä kuusitoista prosenttia myytäisiin pois niin se olisi hyvin lyhytnäköistä sen takia että joka vuosi saadaan nykyarvostuksilla sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa osinkotuloja tänäkin keväänä on saatu huomattava määrä osinkotuloja eli jo vielä tämän hallituksen aikana jos tämä nyt vielä

arvoisa rouva puhemies

erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä on todellakin lohdullista todeta se että nämä kipeät toimet eivät ole menneet hukkaan puhun nyt näistä tehdyistä kipeistä leikkauksista vaan suomi on selviämässä yhdestä sen historian pisimmästä taantumasta positiivisia uutisia taloudesta tulee lähes päivittäin viimeksi eilen uutisoitiin että kuluttajien näkemykset suomen taloudesta ja työllisyyskehityksestä ovat hyvin valoisat työttömyyden vähenemiseen uskotaan enemmän kuin kymmeneen vuoteen ja kuva suomen taloudesta on paras sitten vuoden kaksituhattakymmenen aktia nosti talousennustettaan kaksituhattaseitsemäntoista reilusti yhteen pilkku yhdeksään prosenttiin kun talvella sen ennuste oli vielä yksi pilkku neljä prosenttia arvoisa rouva puhemies edustaja filatov puheessaan nosti erään hyvin tärkeän elementin johon myös pääministeri sipilä on jo puuttunut hän totesi jotenkin että ei riitä pelkästään että lama selätetään vaan on myös puututtava sosiaaliseen lamaan se on juuri näin ja tämä on onneksi myös pääministeri sipilän tavoite että kun talouden käänne on nyt niin monin mittarein saatu aikaan nyt on puututtava sosiaaliseen lamaan sosiaalisen eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseen hän kevättalvella totesi ja esiin nosti huolensa siitä että joka kuudes nuori mies tai poika on uhkassa syrjäytyä pääministeri sipilähän kutsui koolle professori juho saaren työryhmineen tekemään esityksiä mitenkä juuri tähän eriarvoistumiskehitykseen pystyttäisiin suomessa pureutumaan löydettäisiin keinoja jotka olisivat mahdollisia tässä taloustilanteessa tuosta työryhmästä on luvassa ensimmäisiä tuloksia ensi syksynä ja ja varmasti muutkin kuin minä odottavat tätä innolla täällä salissa ollaan keskusteltu julkisen talouden epätasapainosta ja ja opposition puheenvuoroissa yhtä aikaa todetaan että leikkauksia ei saisi tehdä mutta velkaakaan ei saisi ottaa molempia kritisoidaan molempia on tehty ja tulokset puhuvat puolestaan minusta on todella surullista että jopa pääministerin eroa vaaditaan tässä vaiheessa kun tämä tiukka hallituskauden ensimmäinen puolisko on takana ja nyt nähdään että toimet ovat olleet oikeita oikeansuuntaisia ja tehokkaita

hän tekee aikanaan oman arvionsa siitä

riittäviä ja hän itse arvioi täyttääkö hän itse itselleen luomat kriteerit

minusta se on erittäin kunnioitettavaa arvoisa rouva puhemies haluan vielä tässä puheenvuorossa tuoda tyytyväisyyteni siihen että tässä lisäbudjetissa annettiin lisäpanostuksia soten ja maakuntauudistuksen eteenpäinviemiselle tietohallinnon perustamiseen maakuntiin sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin annettiin kahdenkymmenenkahden miljoonan euron lisäys haluan kuitenkin muistuttaa ja oikeastaan viestiä kaikille jotka ovat maakuntauudistuksen ja sote uudistuksen kanssa tekemisissä että raha ei takaa onnistunutta uudistusta pitää olla oikea tahtotila siinä pieni viesti myös uudellemaalle ja helsingillekin että pitää olla oikea tahtotila oikea tahtotila ja sitten myös oikeita henkilöitä valmistelemassa uusia rakenteita ja tässä viittaan siihen että sote uudistus koskee yli kahtasataatuhatta sosiaali ja terveysalan työntekijää on todella tärkeää että näitten henkilöstöryhmien edustus on tekemässä näitä uusia rakenteita sosiaali ja terveysalan henkilöstön edustajien täytyy olla muutoksessa mukana arvoisa rouva puhemies tässä oikeastaan tärkein mitä halusin tässä puheenvuorossa mainita tuosta maatalousyrittäjien jaksamisen rahasta yhden miljoonan euron lisämäärärahasta mainitsinkin jo aiemmassa puheenvuorossa että siitä virheellisesti sanotaan että se olisi lomituksen hallintomenoihin ei ei ole vaan tällä määrärahalla muun muassa jatketaan maatalouden kriisirahan yhteydessä luotua mallia jota mela hallinnoi se on nimeltään välitä viljelijästä projekti ja se tekee erilaisia jaksamista edistäviä tukitoimia jotka ovat aivan välttämättömiä meillä on hieno ruokaketju jonka merkitys on meidän kansantaloudellemme ja korvaamaton ruoka ala työllistää kolmesataaneljäkymmentätuhatta ihmistä luonnonvarakeskuksen tänään julkaistun selvityksen mukaan ja ruoka ala tuottaa viidentoista miljardin euron arvonlisäystä elikkä yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä viljelijät ovat tuon ruokaketjun ensimmäinen ja tärkein lenkki ilman heitä ei ole ruokaketjun muitakaan lenkkejä ja ja sen takia tämä panostus viljelijöitten jaksamiseen erittäin vaikeassa taloustilanteessa on valtavan tärkeää ja on hienoa että hallitus sen mukisematta teki

ensinnäkin kiitos niin ministerille kuin kaikille muillekin keskustelua oikeastaan itsekin mitä moni kollega totesi että oli maailma ennen vuotta kaksituhattakahdeksan ja sitten on on maailma nyt paljon täällä on kuullut viisaita sanoja jopa jälkiviisaita sanoja mitä olisi aikaisemmin pitänyt tehdä ja mitä nyt olisi pitänyt tehdä

olisi ollut ja taloudesta on voisi sanoa aika helppokin väitellä makrotasolla mutta itse ajattelin puhua siitä miltä se näyttää tällä hetkellä mikrotasolla ja siitä että kunkin hallituksen tuloksia ja hallituksen työn tuloksia on on sitten ehkä oikein arvioida jälkikäteen niin kuin moni meistäkin on tänäänkin tehnyt jos nyt katsotaan ihan oikeasti suomea tällä hetkellä siitä näkökulmasta miten tämä kasvu jakautuu eri ihmisten jos juttelee pienyrittäjän palkansaajan eläkeläisen pätkätyöläisen tai opiskelijan kanssa niin kyllähän sitä kasvua vielä odotetaan siellä omassa taloudessa eläkeläiset ovat oman työnsä tehneet ja tietysti palkkansa siinä ohessa ansainneet silti heidän ostovoimastaan leikkaaminen jos mikä näkyy taloudessa arvoisa puhemies myös tukityöllistämistä täällä hallitus on usein jopa ehkä hieman kritisoinut ja kokenut sen jotenkin tällaisena tempputyöllistämisenä mutta jos palataan vielä siihen vuoteen kaksituhattakahdeksan niin esimerkiksi tanskassa ja ruotsissa panostettiin aivan toisella tasolla tukityöllistämiseen kuin meillä jopa kaksinkertaisesti moninkertaisesti myös saksassa ja se kuoppa mihin me jouduimme olisi ollut ehkä toisen näköinen jos mekin olisimme toimineet toisin arvoisa puhemies syy miksi pyysin puheenvuoron liittyy oikeastaan suomen kilpailukykyyn me olemme tässä salissa oikeastaan viimeiset kaksi vuotta puhuneet siitä miten huonossa jamassa suomi on ja miten huono kilpailukyky meillä on mutta valitettavasti se keskustelu on hyvin paljon keskittynyt ihmisten palkkoihin ja palkkakustannuksiin tänään valtiovarainministeri aivan oikein totesi että saavutettavuuteen pitää panostaa hän aivan oikein nosti esille muun muassa satamainvestoinnit ja ylipäätään väyläinvestoinnit minä olen ollut todella huolissani siitä että nyt jos koskaan suomen ja tämänhetkisen hallituksen tulisi pystyä linjaamaan ne hankkeet mitä me haluamme vuodelle kaksituhattakaksikymmentäkolme linjattavaan eu tason ten t verkkoon muun muassa liittyen niihin miljarditukiin mitä sieltä on saatavilla joten kysynkin hallitukselta koska te aiotte saada valmiiksi sen väyläsuunnitelman jota sitten brysselissä ja muualla euroopassa on hyvä esitellä mutta kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies kysymys on siitä miten jaksaa suomalainen osaaminen ei pelkästään tällä hallituskaudella mutta miltä se näyttää vaikka kymmenen vuoden päästä vuonna kaksituhattakaksikymmentäseitsemän olemmeko edelleen maailman ykkösiä tai edes kymmenen joukossa miten nämä nyt tehdyt leikkaukset näkyvät siinä miten suomalainen yliopisto suomalainen ammattikorkeakoulu ja ylipäätään koko koulutussektori jaksaa jaksaa koska ilman osaamista me emme pysty selviytymään tässä kansainvälisessä kilpailussa kaikki muu on oikeastaan toissijaista

kiitos hallitukselle siitä että meitä on kuunneltu teimme hallituksen kanssa yksimielisen mietinnön energia ja ilmastostrategiasta ja siitä vielä kerran kiitos lopuksi arvoisa puhemies vielä kommentti siitä miksi suomen kasvu ja kehitys on epätasaista niin alueellisesti kuin aivan toimialojakin katsoen miksi länsi suomi kasvaa ja itä suomi köhii erityisesti kysyn tätä keskustapuolueelta koska teille jos kenelle koko suomi aluekehitys on ollut aina ainakin minun mielestäni keskiössä mutta nyt tuntuu siltä että markkinat vievät ja keskusta vikisee koska jos nyt katsotaan vaikka edustaja hoskosen pohjois karjalaa niin kyllä ne työttömyysluvut ovat todella ikävää luettavaa tähän liittyen annan hallitukselle yhden neuvon älkää keskittykö pelkästään biotalouteen muistakaa digitalisaatio monipuolinen suomalainen konepajaosaaminen katsokaa laajasti ja kuunnelkaa elinkeinoelämää yrittäjiä pienyrittäjiä ja sijoittajia miten suomea kannattaa kehittää siten te saatte koko suomen liikkeelle

varsinaissuomalaisittain tähän lisätalousarvioesitykseen on syytä olla tyytyväinen kun lounais suomea on kerrankin muistettu kouriintuntuvinta on turun ja uudenkaupungin välisen radan sähköistämiseen ehdotettu kahdenkymmenenyhden miljoonan euron valtuus ja kahden miljoonan euron määräraha ilmeisesti myös radan perustuksia joudutaan vahvistamaan välitön hyötyjä on norjalaisen yaran uudenkaupungin tehdas jonka venäjältä tapahtuviin raaka ainekuljetuksiin liittyvät turvallisuus ja ympäristöriskit muun muassa turun ratapihalla pienentyvät aikaa myöten myös henkilöjunaliikenne turusta uuteenkaupunkiin voinee alkaa ja auttaa muun muassa uudenkaupungin autotehdasta työvoiman saamisessa on myös lounais suomen koulutukseen ehdotettu kaksikymmentä miljoonaa euroa josta valtaosa neljätoista miljoonaa euroa ohjataan tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön lounais suomen alueella vielä riittää kuusi miljoonaa euroa ammattikoulutuksen reformin pilotteihin

arvoisa rouva puhemies tässä lisätalousarviossa on erittäin paljon hyviä kohteita

maakunnassamme vain viiden toimialan liikevaihto laski viime vuoden lopulla hieman lähes parinkymmenen muun toimialan liikevaihto kasvoi erityisen vahvaa on meno ollut metallin viennissä mutta myös puualan kasvuprosentit ovat kaksinumeroisia moneen aikaisempaan vuoteen nähden poikkeavaa on ollut se että yritysten kasvu kattaa koko maakunnan viennin ja ja yritysten liikevaihdon kehitys on on ollut pohjois karjalassa pääsääntöisesti maan keskiarvoa parempaa mutta työllisyys on kohentunut hieman muuta maata hitaammin tämän osalta onkin vielä paljon tekemistä myös alavireinen matkailu näyttää kääntyneen maakunnassamme kasvuun ja esimerkiksi tax free kaupan kasvuprosentti on peräti seitsemänkymmentä yksi asia minkä toivoisin hallituksen palauttavan pikimmiten on romutuspalkkiokokeilu vuoden kaksituhattaviisitoista romutuspalkkiokokeilu oli menestys vanhoja autoja poistettiin esimerkiksi vuoden kaksituhattaviisitoista heinäkuussa yli kaksikymmentäkaksi prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoden heinäkuuhun tämä lisäsi osaltaan meidän jokaisen liikenneturvallisuutta romutuspalkkiokokeilun aikana kuluttaja sai tuhannenviidensadan euron alennuksen uudesta autosta romutettuaan yli kymmenen vuotta vanhan auton ja ostettuaan tilalle uuden auton jonka päästöt ovat enintään satakaksikymmentä grammaa per kilometri tai jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai osittain

metaani tai sähkö valtion osuus romutuspalkkiosta oli tuhat euroa ja autoalan osuus viisisataa euroa yhtä uutta autoa kohden romutuspalkkion turvin on suomen teille saatu jo noin kahdeksantuhatta vähäpäästöistä uutta autoa tällä hetkellä silti vielä noin puolet suomen autokannasta on yli kymmenen vuotta vanhaa tavoitteena tulee mielestäni jatkossakin olla autokannan muuttaminen nuoremmaksi ympäristöystävällisemmäksi sekä liikenneturvallisemmaksi romutuspalkkiokokeilun jatkaminen olisi myös valtion verotulojen ja työllistämismahdollisuuksien näkökulmasta jatkamisen arvoinen romutuspalkkiokokeilun jatkaminen olisi hyvää jatkoa hallituksen päätökselle alentaa autoveroa portaittain vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista pitäisin romutuspalkkiokokeilun jatkamista jopa parempana ratkaisuna kuin rakenteilla olevalle kymi ring moottoriurheilukeskukselle myönnettävää kolmen pilkku viiden miljoonan euron määrärahaa koska romutuspalkkiokokeilusta olisi hyötyä useammalle liikenteen käyttäjälle

arvoisa puhemies onnittelut pohjois karjalalle siitä että kasvua löytyy oma puheenvuoroni liittyi siihen että se voisi olla vieläkin voimakkaampaa mutta täytyy nyt hallitusta tukeakin välillä täältä oppositiosta liittyen kymi ring hankkeeseen siinä on aivan oikein vastuutettu myös yksityistä sektoria kuten ministeri orpo sanoi jollei yksityistä rahaa löydy ei löydy valtionkaan rahaa se on aivan oikea lähestymistapa se vielä äskeiseen puheenvuoroon liittyen totean sen että toivottavasti hallitus todella ottaa takaisin tämän autonromutuspalkkion koska jos katsotaan kaikkia meidän ilmastotavoitteitamme aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että meidän tulisi paljon voimakkaammin tukea autokannan uusiutumista jos katsoo niitä vaikutuksia mitä aikaisemmalla romutuspalkkiolla oli niin kansantaloudellisesti se investointi kannattaa

arvoisa rouva puhemies suomen valtiontalouden

tekstit ovat aivan paikkansa pitäviä ja ja erinomaisen kuvaavia nykyistä taloustilannetta peilaten edustaja skinnari äskeisessä puheenvuorossa kysyi itä suomen perään se se kuuluu olennaisena osana toivon mukaan suomen kehittämiseen että myös itä suomea kehitetään miksi itä suomella menee keskimääräistä huonommin kuin muulla suomella vastaus on kovin yksinkertainen itä suomi pohjois karjalan maakunta varsinkin on joutunut venäjän pakotepolitiikan jalkoihin ihan selkeästi ja sitten nämä metsäteollisuuden isot suurimittaiset puuntuonnit ja varsinkin energiapuun tuonti joka on kuristanut paikallisen puukaupan varsinkin energiapuupuolella lähes kokonaan ja sitten polkenut muun muassa metsäkoneurakoitsijoiden ja kuorma autoilijoiden taksat niin alas kuin ikinä olla voi tämän kabotaasiliikenteen takia sitä suurmetsäteollisuus käyttää tänä päivänä häikäilemättömästi hyväksi olen siitä kyllä omassa ryhmässäni puhetta pitänyt ja jatkan sen pitämistä että saataisiin venäläisten liikenteelle joku järkevä maksu että eivät särkisi suomen teitä maksamatta tänne mitään veroja tai korvauksia tämä tietysti schengenin ulkorajalla on hieman vaikeampi harjoitus kun emme voi keksiä omia sääntöjä vaan ne on hyväksytettävä tuolla brysselissä mutta kuitenkin se syy on siellä toinen suuri syy itä suomen huonoon tilaan on tietenkin liikenneinfran tilanne me muu maakunta olemme jääneet jalkoihin niistä rahoista mitä muualle suomeen suuria hankkeita on tehty itä suomeen ei juuri ollenkaan elikkä liikenneinfran osalta olemme olemme takapajula se on kiistämätön tosiasia biotalouden kehitys on on ollut ensimmäinen pitkäaikainen positiivinen merkki itä suomessa mutta on sitten keskusvirastoissa ja ministeriöissä ollut vastustusta yhtä hanketta kohtaan jota olen tässä yrittänyt lieksaan viedä eteenpäin lieksan gfn hanke bioöljyhanke joka tekee puusta bioöljyä joka sopii muun muassa polttoaineisiin lisäjakeeksi dieseliin ja bensiiniin eli tätä hanketta sitten erilaiset keskusvirastot ovat vastustaneet siellä on jarrutettu täysjarrutus on menossa ja sitä asiaa nyt selvitellään hanke olisi muuten täysin hyväksytty maakunnassa vain rahoituspäätökset viipyvät jostain syystä byrokratian rattaissa jos edustaja edustaja skinnarilla on tähän ratkaisu niin mielelläni otan sen vastaan vaikka välittömästi asian eteen tehdään joka päivä töitä ratkaisua ei vielä ole mutta uskon että ratkaisu saadaan syntymään ennen kuin seuraavia seuraavia lumia pihalta lapioidaan joka tapauksessa biotalous on meille iso asia ja suomen ja itä suomen ja koko suomen kannalta äärimmäisen tärkeä näkökulma myös lisätalousarvion kautta on se että jos metsäpuolella ei saada uusia investointeja aikaiseksi meidän kasvun eväät on silloin syöty metsätalouden puolella suomen metsissä tapahtuva hakkuutoiminta tuo koko maahan lisää sekä metalliteollisuutta kemianteollisuutta energiateollisuutta ja monta muuta teollisuuden pientä alaa koska investoinnit ovat niin valtavia niin siitä hyötyy koko suomi esimerkkinä tapaus äänekoski jonka ministeri orpo omassa puheenvuorossaan toi hyvin esiin muutama tunti sitten toinen asia talouden yleinen tilanne kuten lisätalousarviossa todetaan niin talouden yleinen tilanne on saatu kääntymään plusmerkkiseksi on syytä muistaa että kysymyksessä on kahdeksan vuoden korpitaival suomen talous laski kahdeksan vuotta alamäkeä koko ajan ja sitten kun demarit ovat tässä salissa huutaneet ja antaneet vahvan mielipiteen siitä että mikään ei ole toiminut eikä onnistunut hallitukselta jos katsoo viime vaalikauden tapahtumia niin meillähän viime vaalikaudella tapahtui sellainen asia että velkaa otettiin rajusti lisää satatuhatta työtöntä tuli lisää kuntatalous ajettiin konkurssin partaalle kriisikuntien lista oli pitkä kuin nälkävuosi viime vuonna kuntatalous kääntyi jo plussalle neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa viime viime vuonna kuntatalous oli plussalla eli kuntapuoli pantiin kuntoon ja nyt on työllisyys lähtenyt paranemaan mutta on syytä muistaa niin oppositiossa kuin hallituksessakin koko suomen eduskunnassa se että nyt aloitettu työ on pitkäjänteistä työtä se on kuin maratonin juoksua jotka ovat sen juosseet sanovat että tuota maratonia ei voi ensimmäisellä viidellä kilometrillä muuta kuin hävitä voittaa sitä ei voi ensimmäisellä viidellä kilometrillä elikkä nyt tarvitaan malttia tehdä uusia viisaita investointipäätöksiä laittaa infraa kuntoon tämä hallitushan panee muun

liikenneväylien kunnon kohottamiseen kuusisataa miljoonaa euroa ylimääräistä mikä viime vaalikaudella muuten jäi tekemättä elikkä summa summarum voisi sanoa että talouden suunta on käännetty ja kuten ministeri orpo sanoi nyt pitää mennä päätös päätökseltä askel askelelta eteenpäin mitään hokkuspokkuskonstia ei ole olemassa suomen talouden kuntoon laittamiseen seuraavina vuosina vaan sitkeää rauhallista työtä ja ennen kaikkea se että nyt tulevissa työmarkkinaratkaisuissa olemme järkeviä ja emme lähde vastuuttomasti mitään isoja ulosmittauksia tekemään uskon vahvasti siihen että nyt työmarkkinajärjestöillä tämä tietämys ja osaaminen on niin korkealla tasolla arvostan erittäin suuresti heidän osaamistaan että he osaavat tulevat ratkaisut tehdä suomen kokonaistalouden huomioiden jos haluamme työttömyyttä tässä maassa alas niin meidän on syytä ottaa huomioon se että olemassa olevat työpaikat ovat äärimmäisen tärkeät ja jokainen uusi syntyvä työpaikka pienentää työttömyyttä tämän viisauden ymmärrän levinneen kyllä kaikkialle tässä maassa että vain työn kautta suomi nousee ja työttömyys työttömyys saadaan laskuun sieltä kautta noin seitsemän miljardin kustannukset jotka työttömyys tälle yhteiskunnalle vuosittain maksaa saadaan pienennettyä tässäkään asiassa oikoteitä onneen onneen ei ole olemassa

arvoisa puhemies kun työllisyys on nyt kääntynyt selvään nousuun ja talous samalla kasvuun niin uskaltaa oppositiokin jo kiitellä varovasti mutta kuitenkin se uskaltaa kiitellä hallitusta kiitokset ovat yhä edelleen siis hentoja mutta kun talouden nousuvauhti hiljalleen tästä kiihtyy niin lisääntyy varmaan oppositiosta käsin tuleva kiittelykin hallituksen hyvistä esityksistä lisätalousarvio pienentää kasvaneiden verotuloarvioiden myötä valtion velanottotarvetta kaikkiaan sadallaseitsemälläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla on tosiaan varsin poikkeuksellista että nämä lisätalousarviot pienentävät velanottoa kuten edustaja vähämäki täällä tänään aiemmin totesi tämä kehitys on ainakin osaltaan seurausta tuloveronalennuksista ja ostovoiman kasvamisesta mikä on saanut suomalaiset kuluttajat liikkeelle arvonlisäverotuotot kasvavatkin yli satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa aiemmin arvioidusta on silti selvää että julkinen velkaantumisemme on edelleen liian nopeaa onneksi kuntatalouden velkaantumistahti on saatu taittumaan tällä vaalikaudella arvoisa puhemies tuloveron alennusten lisäksi eräs hyvä esimerkki toimivasta kannustimesta on päivähoitomaksujen alennus päivähoitomaksuja alennetaan jälleen varsinkin pienituloisissa lapsiperheissä se on hyvää jatkumoa jo viime syksynä tehdyille maksualennuksille ne ovat parantaneet työllistymisen kannustimia ja kasvattaneet monen pienituloisen perheen käteenjääviä tuloja useilla prosenteilla tällaisia hyviä päätöksiä tulee tehdä jatkossakin nettotulojen kasvu bruttotulojen pysyessä

itse tuolta hieman vähemmän suotuisan rakennemuutoksen alueelta tulevana osaan ehkä hieman sanoa joitakin syitä siihen miksi talous ei aina etene jossain päin maata yhtä hyvin kuin toisaalla kyse ei läheskään aina ole rahasta tai valtion panoksesta vaan kysymys voi olla myös asenteesta siitä millainen on kulttuuri yrittäjyyttä ja siinä siinä onnistumista kohtaan enemmänkin meillä päin on on ollut asenteena se että mennään töihin isoon firmaan sen sijaan että perustettaisiin oma yritys nyt vain ongelma on se että niitä isoja firmoja ei välttämättä enää ole tai ne eivät työllistä samassa määrin kuin aikaisemmin ja tämä yhtälö ei toimi tarvitsisi keksiä jotain uutta se ajatusmaailma kuulostaa varsin sosiaalidemokraattiselta sitä taustaa vasten ihmettelinkin edustaja skinnarin puheenvuoron loppua se oli suorastaan hämmentävä siinä puhuttiin yrittäjien ja ja elinkeinoelämän kuulemisesta kuulemisesta piti oikein tarkistaa puhujan puoluekanta olisin mielelläni kuullut mitä sellaisia asioita on joita mainitut tahot pitävät hyvinä ja joita sdp on koskaan edistänyt edes kannattanut tai ei ole suorastaan vastustanut apteekkareita ja ja juristeja kyllä on pari vuotta osattu täällä haukkua

arvoisa rouva puhemies kuten päivän keskustelussa on moneen kertaan tullut vaikuttaa siltä että talouden suuri käänne on todellakin tapahtunut sen huomaa monista arvioista jotka liittyvät vaikkapa verotuloarviokertymään sitä on pystytty korjaamaan hieman ylöspäin arvonlisäverotuotto on hieman korkeampi kuin on arvioitu jopa autovero kasvaa hieman siitä mitä on ajateltu kyllähän nämä osaltaan kertovat siitä että ihmisilläkin on jälleen luottoa omaan kotitalouteensa se kertoo myös siitä että yhä useampi ihminen on saanut töitä se että maaliskuun tilastoissa oli yli kymmenentuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten puhumattakaan siitä että oli yli kolmekymmentätuhatta työtöntä kokonaisuudessaan vähemmän verrattuna vuoden takaiseen kyllä näille ihmisille henkilökohtaisessa elämässä aivan valtavan suuri asia tässä keskustelussa ja hallituksen lisätalousarvioesityksessä on tullut esille positiivisen rakennemuutoksen alueita on aivan selvää että varsinais suomen varsin suuri säteilee laajemmalle alueelle ja samankaltaista kasvuvauhtia kyllä on ounasteltavissa myös pohjoisessa siellä matkailun kasvulukemat ovat olleet jo pitkään kaksinumeroisia ja on ollut erittäin tärkeää että hallitus sitten myös tuolla budjetin puolivälitarkasteluissaan toi mukaan matkailuun uusia kärkihankkeita nämä ovat asioita joista on pitkään puhuttu vaikkapa audiovisuaalisen median luomaan myös uudenlaista luovaa toimintaa suomeen tämä tulee muuten esille myös tuossa pohjoismaisessa viime vuoden toimintakertomuksessa koska pohjoismaat yhdessä ovat tehneet erittäin paljon työtä sen eteen että saadaan elokuvatuotantoja pohjolaan arvoisa puhemies ajattelin kuitenkin puhua omassa puheenvuorossani hieman infrastruktuurista ja siitä että jos me haluamme saada tehtyä sen suuren historiallisen muutoksen että luovumme fossiilisista polttoaineista ja rakennamme uusiutuville energiamuodoille siten että kaikki jätevirrat se tarkoittaa myös sitä että meidän infran täytyy olla hyvässä kunnossa onnittelen vuosaarta ja oulua sataman syvennyksistä ja toivon että sitten seuraavassa vaiheessa myös pohjois suomen satama kemissä pystyisi tämän syvennyksen saamaan se on totta kai kilpailullisesti erittäin merkittävä ottaen huomioon sen että suomen pohjoisimmat satamat ovat yhteen laskettuina kuitenkin jo varsin suuria ja monet pohjoisen hankkeet puhumattakaan kaidin potentiaalisesta miljardin euron hankkeesta tai pidemmän aikaa spekulaatioissa olleista kaivannaisteollisuuden hankkeista tai sitten muista kemijärven ja kainuun biotaloushankkeista on varmasti tarpeellista että satama oman syväyksensä saa etenkin kun kilpailutilanne ruotsin kanssa on varsin tiukka suomella on kuitenkin uniikkia maailmanlaajuista osaamista jäänmurtamisessa se että kemi taitaa olla niitä ainoita kokonaan jäässä olevia satamia ja silti pystymme sitä hyödyntämään läpi vuoden on kyllä hieno osoitus suomalaisesta jäänmurto osaamisesta niinpä toivonkin että myös kemin satama tulee saamaan väylän syväyksen mahdollisimman pian ja uskon ennen kaikkea tämä kaidin liikkeelle lähtevä hanke on siinä se laukaiseva tekijä arvoisa puhemies myös se että esimerkiksi finnveran varainhankinnan valtuuteen ehdotetaan puolen miljardin euron lisäystä kertoo siitä että yritykset ovat kiinnostuneita lainarahasta ja ovat lähteneet sitä hakemaan samoiten se että myös tekesissä lainavaltuuksia ehdotetaan nostettavaksi on erittäin merkittävää vielä jos mietin sitä puolivälitarkastelun päätöstä siitä miten suomen akatemiaa tekesiä ja ensimmäistä kertaa myös ammatillista koulutusta tullaan pääomittamaan se on erittäin merkittävä askel sille miten saadaan sitä perus ja ruohonjuuritasoa yhdessä sen ammatillisen koulutuksen suuren reformin kanssa ja myös yritysyhteistyötä paranemaan koska monet niistä kasvun aloista mitä tällä hetkellä on lähtevät kyllä luonnonvarapuolelta ja siellä myös ne pääomat ovat aika suuria mitä vaaditaan ja ne pitää pystyä oppilaitoksille tarjoamaan ja mahdollistamaan lisäksi tähän loppuun ajattelin vielä sanoa muutaman sanan ja ehkä toiveenkin siitä kun suomessa on kaivannaisteollisuutta ja siitä iso osa on toiminut vuosikymmeniä erinomaisesti ja tuottanut kansantaloudelle hyötyä ja hoitanut asiat mutta valitettavasti on myös sellaisia jotka ovat sitten jättäneet jälkiään ja yksi niistä nyt sitten on tämä mihin joudutaan laittamaan tässä lisätalousarviossa viisi miljoonaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

puhemies hallitus esittää säädettäväksi lakia euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta se on hyvä koska euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt ja kuten perusteluissa mainitaan turvallisuustilanteeseen liittyy ilmiöitä joita voidaan kuvailla hybriditoiminnaksi on hyvä että myös suomen hallitus on tässä asiassa tilannekuvaltaan ajan tasalla ja voimme lainsäädännöllä reagoida tähän olemassa olevaan ilmiöön tämä on sellainen asia jossa on hyvä olla edelläkävijänä euroopan tasolla turvallisuus on keskeinen tekijä tietoyhteiskunnan takana ja jos saavutamme sellaisen maineen että meillä on tässä asiassa edistynyttä teknologiaa ja osaamista ja tahtotilaa niin se voi olla myös hyväksi liike elämällemme kuitenkin toivoisin tähänkin enemmän käytännön resursseja ja varoja kuin nyt tässä esitetään kenties vielä näemme sellaisen esityksen

arvoisa puhemies hybridiuhkien osaamiskeskuksen perustaminen on erittäin merkittävä asia se että se saadaan suomeen on vielä hienompi asia ja kyllä se palvelee meidän kokonaisuusturvallisuusajatteluamme hybridiuhat ovat entistä enemmän nousseet mediassa esille ne heijastuvat myös taloudessa puhumattakaan siitä minkälaisia sotilaallisia vaikutuksia niillä pahimmillaan voi olla tämä hybridiuhkien osaamiskeskus on varsin nopeassa aikataulussa pystytty saamaan aikaiseksi hallituksen esitys ja myös saamaan sitten liittolaisia tälle asialle euroopan unionissa ja myös naton puolelta onkin erittäin tärkeätä että yhdeksän maata oli mukana jo perustamisasiakirjan allekirjoittamisessa viime kuussa siinä miten pystytään kaikenkattavasti tietoverkkojamme vahvistamaan ja estämään sitä että pystyttäisiin jostakin tällaisia hybridiuhkia suomeen ja muihin maihin tekemään on erittäin tärkeää että tämä keskus pystyy niihin toivon mukaan sitten reagoimaan ja hoitamaan asioita tämä nimittäin liittyy vaikka sellaiseenkin asiaan kuin sähköiseen äänestämiseen josta totta kai olisi toiveita että sitä voitaisiin tehdä sitä voitaisiin laajentaa pystyttäisiin käyttämään enemmän kaikkia sosiaalisen median antamia palveluita esimerkiksi nuoriso pystyy erittäin sujuvasti hoitamaan asiansa sähköisesti mutta siinä minkälaisia potentiaalisia vaaroja liittyy myös verkkokäyttäytymiseen meidän pitäisi pystyä aina olemaan askel edellä lisäksi merkittävää on tietenkin informaatiovaikuttaminen ja siinä ei mikään muu ole niin tärkeää kuin medialukutaito että sitä jatkuvasti pystyttäisiin opiskelemaan ja opettamaan sitä kautta että ihmiset pystyvät seuraamaan aikaa laajasti erilaisia medialähteitä toivottavasti myös medialukutaito kehittyy mutta mielestäni tämä on suomelle erittäin hieno ja tärkeä asia että tällainen hybridiuhkien osaamiskeskus tähän maahan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan ensimmäinen puheenvuoro sitran hallintoneuvoston puheenjohtajalle edustaja vanhaselle

arvoisa puhemies hallintoneuvoston puolesta lausun muutaman sanan esittelyksi tähän lähetekeskusteluun käsittelyssä on sitran kertomus vuodelta kaksituhattakuusitoista ja se keskittyy normaaliin tapaan kertomusvuoden tapahtumiin sekä sitran tehtävään riippumattomana tulevaisuusorganisaationa kuluva vuosi sitralle on erityisen tärkeä vuonna eduskunta antoi sitralle tehtäväksi suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamisen sitran viisikymmentä vuotispäivän lähestyessä on todettava että vaikka tehtävä paremman huomisen kehittäjänä on pysynyt sitra on kyennyt vuosikymmenien saatossa uudistumaan aina ajan vaatimusten mukaan vuonna sitra on suomalaisten tulevaisuustalo jossa tietoon pohjaava näkemys kohtaa käytännön tekemisen sitra juhlii viisikymmentä vuotista taivalta ja suomen itsenäisyyden sataa juhlavuotta työn merkeissä teemalla tulevaisuus tehdään yhdessä tänään sitran toiminta perustuu visioon jossa suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä kaiken kehittämisen tavoitteena on hyvä elämä jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakuusitoista sitran tulevaisuustyön tuloksia niitettiin monella saralla maailmaa muovaavista megatrendeistä ja niiden vaikutuksista suomeen puhuttiin sitran johdolla laajasti kipeästi kaivattuja kasvun lähteitä haettiin ja edelleen kiertotaloudesta älykkäistä ja puhtaista ratkaisuista sekä hyvinvointidatan hyötykäytöstä sitran rooli uudistuvan yhteiskunnan kirittäjänä vahvistui muun muassa sote uudistuksen perustulokokeilun työelämäkysymysten sekä vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin parissa pitkäjänteinen työ resurssiviisaan ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi otti merkittäviä harppauksia eteenpäin maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta valmistui tuhannen suomalaisen asiantuntijan voimin syyskuussa ja jo sitä ennen toimintansa aloitti pääkaupunkiseudun smart clean säätiö jonka tavoitteena on luoda suomeen kunnianhimoinen puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen keskittymä sitran ja suomen edelläkävijyys kiertotaloudessa tunnustettiin useissa yhteyksissä kansainvälisestikin sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisessä sitran kehittämät ja kokeilemat palvelupaketit päätettiin ottaa soten kansalliseksi läpivalaisujärjestelmäksi kustannusten ja toiminnan seurantaan palvelupaketit ovat taustalla toimiva jatkuvan uudistumisen mahdollistaja kuten monet muutkin sitran ajamat mallit virtuaaliklinikasta kansalliseen palveluväylään eivät aina eivät aina yllä uutisotsikoihin mutta uudistumisen kannalta ovat äärimmäisen tärkeitä yhteiskunnan palvelutarpeiden kasvaessa talouteen tarvitaan uusia toimintamalleja ja uutta ajattelua parhaillaan kehitteillä olevasta hyvinvoinnin palveluoperaattori isaacuksesta odotetaan sekä kasvun että henkilökohtaisen hyvinvoinnin lähdettä mitattavaa hyvinvointia tavoittelee myös sitran suomeen tuoma vaikuttavuusinvestoiminen ensimmäiset bond mallilla toteutettavat hankkeet ovat jo käynnissä ja jatkoa on tulossa sitra on osoittanut uudistumiskykynsä historiassa jo useasti muodonmuutos tuotekehitysrahoittajasta pääomasijoittajaksi ja merkittäväksi institutionaaliseksi sijoittajaksi ja sittemmin selkeän tulevaisuusrakenteen omaavaksi ennakointi ja kokeiluorganisaatioksi osoittaa elintärkeää ennakointikykyä ja ymmärrystä yhteiskunnan rakenteiden muuttumisesta

yhteiskunnallisten asioiden yhteiseen kehittämiseen on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä sitra täyttääkin viisikymmentä vuotta tulevaisuustalon tyylillä ennakointityötä korostaen ja uusia sidosryhmiä rohkeasti tavoitellen keinoinaan uudistumiskykyä painottavalla organisaatiolla ovat perinteisempien hankkeiden rinnalla muun muassa hyvinvointivision päivitys monenkokoiset poikkihallinnolliset kokeilut ratkaisu sata haastekilpailu ja yksilöiden uudistumiseen kannustavat digitaaliset testit kuten työelämän kuntotesti näistä ja monista muista hankkeista kertoo sitran toimintakertomus viime vuodelta arvoisa puhemies sitra sai aikanaan suomen pankilta ja eduskunnalta peruspääoman joka vastuullisesti sijoittamalla tuo tuottoa jolla kaikki sitran tulevaisuustyö rahoitetaan sitran peruspääoman markkina arvo oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa miljoonaa euroa ja sijoitusomaisuus tuotti seitsemän pilkku yksi prosenttia tilikauden ylijäämä oli neljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa

toimintakertomus on mielenkiintoista luettavaa liittyen tähän sitran sijoitusomaisuuteen toimintakertomuksen luettuani minun on on entistä vaikeampi käsittää miten sdp onkin kahdessa edellisessä varjobudjetissaan esittänyt sitran säästöpossun rikkomista kehotankin erityisesti sosiaalidemokraatteja perehtymään toimintakertomukseen ja toivon että he eivät enää kolmannessa varjobudjetissaan tällä vaalikaudella olisi kattamassa syömävelkaa sitran sijoitusten myynnillä
arvoisa

puhemies tämä on hyvin tuttu aihe me olemme tästä salissa moneen kertaan keskustelleet olen tämän moneen kertaan kyllä myös perustellut tämähän on nimenomaisesti niin että tällä pääomalla luotaisiin jotakin uutta ja tässä tapauksessa korjattaisiin muun muassa lasten homekouluja päiväkoteja ja muuta sehän on erittäin positiivista siihen voisi yhdistää juuri sitramaisesti

arvoisa rouva puhemies sitran toiminta perustuu visioon jossa suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä kaiken kehittämisen tavoitteena on hyvä elämä jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämä visio on ajankohtaisempi kuin koskaan kertomuksesta luemme sitran tehtäväksi edistää suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä näitä kaikkia tarvitaan tänään kipeästi kansantaloudessamme jokaisessa suomen maakunnassa tulevaisuus ei ole pelkästään sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa vaan koko eduskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tehtävä tämän toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta keskityn nyt lähinnä yhteen nimittäin resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osioon sitran pitkäjänteinen työ resurssiviisaan ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi otti merkittäviä harppauksia eteenpäin koska tulen itse suomen itäisimmästä biomaakunnasta haluan korostaa erityisesti sitä että biotalouden koti on maakunnissa hiilineutraali yhteiskunta on resurssiviisas siinä tarvitaan sitä paljon puhuttua biotaloutta vaikka ilmastonmuutoksen syistä kiistelläänkin vaikutuksetkaan eivät ole välttämättä positiivisia voidaan kai silti ääneen sanoa että tässä on myös mahdollisuus kuten kertomuksessa todetaan liiketoiminnan edistämisen mahdollisuuksista sitra nosti kiertotalouden suomessa laajaan keskusteluun jo vuonna kaksituhattaviisitoista ja on omalla toiminnallaan edistänyt sitä monella tapaa looginen askel pitkäjänteisessä kehittämistyössä oli syyskuussa kaksituhattakuusitoista julkaistu maailmanlaajuisesti ensimmäinen kiertotalouden kansallinen tiekartta biomassoihin perustuva biotalous on myös kiertotaloutta metsä luontainen aurinkopaneeli ja hiilinielu se on myös hiilen varastoija metsä ja biomassat ovat luonnonvara joka ei suomalaisen perinteikkään kestävän metsätalouden ansiosta hupene vaan kasvaa uudelleen tälläkin hetkellä meillä on metsien rästihakkuita arviolta ainakin viidenkymmenen miljoonan kuution edestä tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle arvoisa rouva puhemies tässä pitää nostaa esiin jälleen kerran maakunnat mahdollisuuksineen kotimaakunnassani pohjois karjalassa tehdään edelleen jo reilun askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta toivon että sen toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa tarvitsemme työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavilla vientialoilla tässä markkinoilla ja koulutuksella on olennainen osuus tarvitsemme koulutuspaikkoja maakuntiin joissa biotalous kasvaa ja kehittyy tällä hetkellä biotalouteen on tulossa työpaikkoja erityisesti pohjois sitra nostaa esiin myös lähiruoan osana menestyvää kiertotaloutta se on erinomainen asia tarvitsemme lisää hankintaosaamista hyödyntääksemme lähiruokaa julkisella sektorilla ja kuten kertomuksessa todetaan kiertotalouden olevan tahdon asia niin myös lähiruoan ja mielestäni erityisesti luomuruoan käyttö on tahdon asia kunnissa tulisi tehdä rohkeammin lähiruokastrategioita joissa painotettaisiin ruoan merkitystä tuottamista ja kuluttamista sekä korostettaisiin luomuruoan merkitystä ruokahävikistä tulisi päästä eroon lähes kolmasosa ruoasta menee hävikkiin ja mielestäni se on liian paljon lienee hyvä kysyä onko ruoka keskiluokalle ja hyväosaisille liian halpaa köyhille se ei sitä ainakaan ole myös ruoan kuljettaminen aiheuttaa päästöjä kuljetetun ruoan päätyessä roskiin ovat päästöt siis olleet käytännössä aivan turhia arvoisa puhemies lopuksi nostaisin puheessani esiin erästelyn kansantaloudellisen merkityksen viime vuonna valtion mailla metsästäneet ja kalastaneet toivat eräretkien kohteina olleisiin maakuntiin useita miljoonia euroja ja työtäkin yli kahdensadan henkilötyövuoden edestä eniten rahaa kuluu polttoaineisiin vähittäiskauppoihin majoitukseen ja ravintoloihin mielestäni tämä on erätaloutta ja näin myös osa kiertotaloutta luontomatkailun osana metsästys ja kalastus ovat monissa maissa kasvuala ja myös meillä suomessa on tähän hyvät edellytykset olemassa maakuntamme tarjoavat ekosysteemipalveluita mahdollisuutta virkistyä puhtaassa luonnossa mutta myös mahdollisuuden metsästää ja kalastaa

suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto sitra on merkittävä osa suomalaista innovaatiotyötä aivan kuten matti vanhanen omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi sitran tämän päivän tehtäviä ja nimenomaan juhlavuotta jolloin sitra sitra täyttää viisikymmentä vuotta ja tulevaisuus tehdään yhdessä se on juuri sitä ja nimenomaan sitralla on nyt erinomainen etsikkoaika tehdä sitä työtä mitä varten se aikanaan perustettiin aivan kuten tiedämme aikanaan suomen teknologian innovaatioiden ja teknologisen kehityksen ansiosta sitran nykyinen peruspääoma on erittäin vahvalla tasolla ja sellaisena se tulee pitääkin en jaksa millään ymmärtää sitä että esimerkiksi edustaja viitasen mainitsema sitran rahojen en sano ryöstö mutta poistaminen muuhun käyttöön ei mielestäni ole järkevää koska suomi tarvitsee tällaisen innovaatiotalon joka

pystyy rahoittamaan riskiyhtiöitä elikkä voi sijoittaa sellaisiin yhtiöihin joihin muualta ei ehkä pääomaa saa sitra toimii itse innovaattorina ja on tämmöinen kehityksen luoja suomessa nimenomaan tulevaisuuden työpaikathan luodaan tällaisilla innovaatioilla niitä työpaikkoja ei luoda tänä päivänä vaan ne luodaan pitkällä sitkeällä työllä jolloin uusia kehityskaaria avataan ja nimenomaan tällä vihreän biotalouden ja

puhemies olen pahoillani siitä että hieman myöhästyin tuosta puheenjohtaja vanhasen esittelypuheenvuorosta olin toisaalla palaverissa mutta haluan kyllä totta kai jakaa myös sen näkemyksen että sitra tekee tärkeää arvokasta monilla tulevaisuuden aloilla kuten täällä näissä edellisissä puheenvuoroissa korostettiin vaikkapa tätä kestävää kehitystä kestävää taloutta ja nimenomaan kiertotaloutta mikä nyt siellä on nostettukin näyttävästi esiin niin erittäin kannatettavaa ja hyvää on kaikenlainen tulevaisuuteen katsominen kyllä minä ihan samaa mieltä olen kuin esimerkiksi edustaja kulmala tästä lähiruuasta ja ja luomuruuasta mielestäni ne ovat sellaisia tulevaisuuden valtteja joita nimenomaisesti kannattaa meidän täällä suomessa suomessa edistää kaikin keinoin puhemies historiahan on se että aikanaan kun sitra luotiin välttämättä koskaan ei varmaan ajateltu että tämä peruspääoma olisi näin vahva ja iso mikä siellä nyt on sehän sitten perustuu siihen että historian varrella tehtiin edullisia osakekauppoja nokian nokian osalta ja saatiin sitä kautta vahva vahva tase koska tämä tase on hyvin vahva me lähdemme siitä että että se että käyttäisimme osan siitä johonkin investointiin joka luo tulevaisuutta on nimenomaan tulevaisuusteko ja hyvin sitramainen ajatus varsinkin jos puhumme homekoulujen korjaamisesta uusin teknologioin niitä hyödyntäen niitä

päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies meillä on käsillä hallituksen esitys ja sivistysvaliokunnan mietintö tässä esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi opetushallituksesta annettua lakia ja kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua lakia esityksen mukaan opetus ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvat koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirrettäisiin opetushallituksen erillisyksiköiksi arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys sai sivistysvaliokunnassa poikkeuksellisen kriittisen käsittelyn tämä esitetty uudistus toi esiin eräitä vakavia periaatteellisia kysymyksiä arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan itsenäisyydestä ja toiminnan riippumattomuudesta osana emovirastona toimivaa opetushallitusta joka puolestaan vastaa muun muassa toimialansa vaikuttavuudesta ja kehittämistoimista

että valiokunnan mietintöön on kirjattu toista sivua esityksen saamaa kritiikkiä siis otsikon esityksen saamaa kritiikkiä alla on määrä asiantuntijalausunnoista kaivettua kritiikkiä sitaatteja asiantuntijalausunnoissa on esitetty muun muassa että toteutuessaan esitys tarkoittaa kansallisen koulutuksen arviointijärjestelmän palautumista siihen epätyydyttävään tilaan jossa se oli ennen nykyisen kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista

huomatkaa en lue nyt poliittisen opposition vastalausetta vaan sivistysvaliokunnan virallista mietintöä se jatkuu lausunnon mukaan keskeisin arviointitoiminnan kritiikki kohdistui ennen nykyisen arviointikeskuksen perustamista oppimistulosten arvioinnin puolueettomuuteen ja luotettavuuteen julkaistujen tulosten uskottavuus saatettiin toistuvasti kyseenalaiseksi sillä perusteella että sama organisaatio joka uudistuksia toteutti myös arvioi niiden onnistuneisuutta lausunnossa ennakoidaan että esimerkiksi peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmauudistusten sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusten arvioinneissa aiempi kritiikki nousee jälleen esiin jos arvioija ja arvioitava ovat hallituksen esityksen mukaisesti osa samaa organisaatiota

otetaan vielä yksi sitaatti esitetty uudistus asemoi jälleen myös korkeakoulujen arvioinnin kiinteäksi osaksi kansallista opetushallintoa josta arviointikeskuksen perustamisella nimenomaan pyrittiin eroon lausunnon mukaan riski on suuri että tästä syystä suomalaisen arviointiasiantuntemuksen arvo kansainvälisessä kontekstissa heikkenee olennaisesti

arvoisa puhemies näitä olisi vielä toinen mokoma haluan kuitenkin vielä erikseen nostaa esille sen miten myöskin ylioppilastutkintolautakunnan asemaa ollaan tässä yhteydessä muuttamassa sekin on saanut erittäin rajun kritiikin kohdalleen

sivistysvaliokunta sitten tämän armottoman kritiikin jälkeen

kun valiokunta itse arvioi että että tästä ei välttämättä hyvää seuraa päätyi esittämään lausumaa että tämän muutoksen vaikutuksia sitten arvioidaan arvioidaan lausuman mukaisesti kahden kahden vuoden päästä arvoisa puhemies tarkistan oliko tässä viisi minuuttia vai kymmenen joo näin näin olin ajatellut arvoisa puhemies menenpä sitten tähän sosiaalidemokraattien ja opposition yhteiseen opposition yhteiseen vastalauseeseen emme siis todellakaan senkään valossa mitä äsken luin hyväksy kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lyhenteenä karvi ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä opetushallituksen arviointikeskuksen toimintamalli on ollut tehokas ja arvostettu eikä ole osoitettu perustetta muuttaa sen rakennetta yhteistyö koulutuksen eri tasoilla sen järjestäjien ja toteuttajien kanssa on ollut tietojemme mukaan rakentavaa ja kehittävää mielestämme itsenäistä ja riippumatonta koulutuksen arviointitoimintaa ei saa vaarantaa eikä sen suhteen tule ottaa mitään riskejä lakiesitystä valmistellut työryhmä kokoontui vain neljä kertaa lakiesityksessä ja sen perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu riippumattoman koulutuksen arviointitoiminnan tarpeita ja vaatimuksia lakiesityksessä esitetään kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen aseman muuttamista nykyisestä itsenäisestä virastosta opetushallituksen erillisyksiköksi koulutuksen kansallinen ja kansainvälinen uskottavuus edellyttäisi ettei arviointitoiminnan riippumattomuutta voida kyseenalaistaa lakiesitys estää toteutuessaan riippumattoman uskottavan ja luotettavan koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin kansallisesti koulutuksen arviointineuvoston korkeakoulujaoston puheenjohtaja professori jouni välijärvi totesi kirjallisessa lausunnossaan sivistysvaliokunnalle kuinka esitetty uudistus asemoi myös korkeakoulujen arvioinnin kiinteäksi osaksi kansallista opetushallintoa josta karvin perustamisella

esityksen perusteluissa eikä asiantuntijakuulemisessa kuitenkaan pystytty laskelmilla osoittamaan mitään todellisia säästöjä syntyvän hallituksen esitys sisältää useita heikennyksiä myös ylioppilastutkintolautakunnan riippumattomuuteen ja siten sen erityiseen asemaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä esityksessä siis hallituksen esityksessä ei ole ymmärretty lautakunnan työn luonnetta jossa kansliaa esimerkiksi ei voida nähdä pelkkänä tukipalveluja lautakunnille tuottavana yksikkönä vaan kumpikin on täysin riippuvainen toisistaan

olisi sellaista toimivaltaa että riippumaton tehtävänhoito ei olisi enää mahdollista arvoisa puhemies edellä todetun lausutun perusteella esitän että lakiehdotukset hylätään vastalauseemme mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

heti aluksi kannatan edustaja gustafssonin tekemiä esityksiä kuuntelin tarkasti tätä puheenvuoroa ja sivistysvaliokunta on varmasti tehnyt hyvää työtä ja kyllä nämä huolet tuntuivat todellisilta siinä mielessä on syytä kyllä tässä asiassa vastalause jättää kaiken kaikkiaan jos uudistus koskien tätä koulutuksen arviointijärjestelmää asiantuntijoiden ja koko valiokunnan tekstien näkövinkkelistä johtaa hyvin kriittisin sanakääntein siihen että tämän järjestelmän itsenäisyys ja riippumattomuus vaarantuu niin silloin tietenkin on aika vakava paikka kaiken kaikkiaan myös jos ei mitään todellisia säästöjä ole havaittavissa ihmettelenpä miksi tällaiseen kaiken kaikkiaan on ryhdytty ymmärsin myös että on hyvin tarpeellinen tämä lausuma

aseman suhteen tässäkin suhteessa valiokunta on tehnyt hyvää työtä haluaisin puhemies ihan tässä puheenvuorossa nostaa yhden asian joka hieman liittyy tähän tematiikkaan tulevaan ylioppilaskokeiden uudistamiseen siellähän on ollut ollut työryhmä jonka työ on nyt lausunnolla olen saanut huolestuneita terveisiä ihan hiljan muun muassa äidinkielen opettajilta jotka pelkäävät että tämän uudistuksen myötä kirjoituksissa äidinkielen asemaa tultaisiin muuttamaan niin että nykyisen kahden päivän ja kuuden tunnin sijaan tulisi yksi päivä ja ja neljä tuntia

perehtyneisyydestä tähän käsillä olevaan asiaan kiinnitän myöskin huomiota siihen kritiikkiin jota edustaja esitti ettei ollut käännetty ruotsin kielelle eikä ahvenanmaan maakuntahallinto ollut päässyt lausumaan

yhdistetään se kritiikki joka itse tähän sivistysvaliokunnan mietintöön oli kirjattu josta vain hyvin pienen osan halusin puheenvuorossani tuoda esille niin niin tämä nyt ei edusta opetus ja kulttuuriministeriönkään taholta ihan sitten sitä parasta lainsäädännön valmistelua en tietysti entisenä opetusministerinä lähde tässä nyt moittimaan kun en tunne taustoja mutta tässä nyt perusteluja sille minkä takia olisi turvallisinta hylätä tämä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö kaksi

puhemies

etyjin parlamentaarisen valtuuskunnan ja eurooppa neuvoston kertomukset ja nyt tänä vuonna omaksuttiin uusi tarkastelutapa ulkoasiainvaliokunnassa otimme yhdellä kertaa kaikkien näiden valtuuskuntien puheenjohtajat ja sihteerit kuultaviksi kuultaviksi ja kävimme keskustelun paitsi viime vuodesta myös erityisesti ajankohtaisista kysymyksistä niin että

välillä voitiin käsitellä ajankohtaisia asioita tämä uudistus on osoittautunut toimivaksi tavaksi lisätä tiedonvaihtoa kansainvälisistä kysymyksistä eri toimijoiden kesken pohjoismaiden neuvoston osalta korostan aluksi että uav pitää hyvin myönteisenä että pohjoismaiden neuvosto on viime vuosina käsitellyt yhä enemmän ulko ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä on tärkeää että myös tämän foorumin tarjoamat mahdollisuudet keskustella suomen turvallisuuteen liittyvistä seikoista hyödynnetään ylipäänsä pohjoismaiden ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisen yhteistyön merkitys on suomelle hyvin keskeinen yhdessä toimien voimme vahvistaa alueemme turvallisuutta ja voimistaa vaikutustamme

neuvosto kävi kertomusvuonna kuusitoista keskusteluja nordefcon puheenjohtajana toimineen tanskan johdolla esillä olivat muun muassa itämeren alueen turvallisuustilanne ja yhteistyö yhdysvaltojen kanssa uav pitää myös myönteisenä että ykn kestävän kehityksen ohjelma agenda kaksituhattakolmekymmentä oli esillä pohjoismaiden neuvoston kokouksissa ja pohjoismaat ovat ryhtyneet selvittämään keinoja edistää yhteispohjoismaisesti kestävän kehityksen tavoitteita monet agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteista ovat niin suomen kuin muiden pohjoismaiden ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyön keskiössä ja on luontevaa että niiden ympärillä tehdään tiivistä pohjoismaista yhteistyötä arvoisa puhemies pohjoismaiden ja venäjän välisen yhteistyön osalta uav korostaa parlamentaarisen vuoropuhelun jatkamisen tärkeyttä vaikka yhteistyötä venäjän kanssa ei edelleenkään voida tehdä normaaliin tämä dialogia korostava lähestymistapa painottuu myös pohjoismaiden ministerineuvoston kertomusvuonna hyväksymässä venäjä selonteossa valiokunta pitää niin ikään myönteisenä että luoteis venäjällä on pystytty käynnistämään vuoden kuusitoista aikana yhteistyöohjelmia muun muassa ympäristön ja ilmaston aloilla maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä pohjoismaiden yhteistyö on ollut kertomusvuonnakin tiivistä ulkoasiainvaliokunta pitää erityisen myönteisenä pohjoismaiden päätöstä yhteisen kotouttamisen osaamiskeskuksen perustamisesta tukholmaan pakolaiskriisin seurauksena tanskan ja ruotsin käyttöönottamat rajatarkastukset kertomusvuoden aikana sotivat pohjoismaiden välisen vapaan liikkuvuuden periaatetta vastaan siihen liittyen ulkoasiainvaliokunta korostaa että muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset on pyrittävä ratkomaan tiivistämällä pohjoismaista ja eu yhteistyötä ja pyrkimyksenä tulee olla pohjoismaiden välisten rajatarkastusten lopettaminen valiokunta huomioi tyytyväisyydellä että viimeaikainen kehitys on liikkunut tähän suuntaan vapaan liikkuvuuden osalta ulkoasiainvaliokunta korostaa myös rajaesteiden purkamisen tärkeyttä pidämme valiokunnassa hyvänä että rajaestetyöhön panostamista on jatkettu kertomusvuonna ja se on myös nostettu suomen kuluvan vuoden pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuuskauden läpileikkaavaksi teemaksi rajaesteiden purkamisen ohella tärkeää on niiden ennaltaehkäisy uutta lainsäädäntöä luotaessa arvoisa puhemies katsomme ulkoasiainvaliokunnassa että parlamentaarikkojen osallistuminen pohjoismaiseen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tiivistämiseen pohjoismaiden neuvoston piirissä on jatkossakin tärkeää on hyvä että nämä aiheet on on huomioitu suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmassa

arvoisa rouva puhemies

mietintönne esittelystä näin pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäsenenä ja myös sen rajaestetyöryhmän puheenjohtajana olen erittäin iloinen että valiokunta oli omassa mietinnössään kiinnittänyt huomiota rajaseutujen kysymyksiin ja rajaesteisiin vaikka me olemme yhteisessä euroopan unionissa niin valitettavasti silti meillä on edelleen myös eu ja pohjoismaiden välillä varsin paljon rajaesteitä puhumattakaan sitten siitä minkälaiseksi niiden poistaminen ja ratkaisu menee sellaisten pohjoismaiden kanssa jotka eivät ole eussa mutta olemme kuitenkin pohjoismaiden neuvoston varsin pitkällä ja hyvällä toiminnalla pystyneet niitä paljon poistamaan ja jollain lailla se ehkä nyt hakee myös uutta muotoaan miten rajaestetyötä saataisiin vielä tehostettua rajaestetyöryhmä on lähestynyt kaikkien parlamenttien puhemiehiä ja toiveena olisi myös että parlamenteissa käytäisiin läpi se miten voitaisiin jo siinä lainsäädäntötyön vaiheessa huomioida se se ettei uusia rajaesteitä tulisi suomessa jossain määrin tällaistakin harkintaa tehdään mutta se ei ole kovinkaan järjestelmällistä puhumattakaan siitä että se käytäisiin järjestelmällisesti kaikissa pohjoismaissa läpi koko ajan saadaan muutamia rajaesteitä purettua on ollut hienoa että suomi viime vuonna johti rajaesteneuvoston työtä risto e j penttilän toimesta ja yhteistyö uuden puheenjohtajan kanssa jatkuu tänä vuonna erinomaisena mutta siihen tarvitaan myös vahvaa poliittista sitoutumista että rajaesteitä saadaan poistettua kieltämättä tilanne oli viime vuonna hieman erikoinen kun näille pohjoismaiden sisäisille vapaille rajoille tulikin yhtäkkiä rajatarkastuksia niistä sitten luovuttiin aika pian pohjoisessa ja nyt viimeisimmän tiedon mukaan myös tuolla ruotsin ja tanskan välissä niistä aletaan luopumaan ovathan ne tietenkin tuoneet tavan ihmisille aika paljon kommervenkkejä kun niitä samassa määrin näkyvästi ollut se ei suinkaan tarkoita sitä etteikö raja olisi ollut valvottu arvoisa puhemies haluan myös kiittää valiokuntaa siitä että otitte mietinnössänne esille asian liittyen venäjä yhteistyöhön se on ollut pohjoismaiden neuvostolle totta kai aika vaikeaa krimin tilanteen seurauksena ja se ehkä välittyy myös arktisen neuvoston yhteistyöstä mutta olisi hyvä että pystyttäisiin kuitenkin ympäristö ja ilmastokysymyksissä yhteistyötä tekemään koska jos jonkinlaisia katastrofeja siellä sattuisi niin ilmasto on kuitenkin yhteinen niin että sitten ne ongelmat heijastuvat kyllä valtakunnan rajojen yli siksi uusiutuvan energian panostukset ovat tärkeitä ja se että mustaa hiiltä koetetaan hillitä taas arktisen neuvoston puolella jossa kaikki pohjoismaat ovat yhdessä eli nämä limittyvät molempien pohjoismaiden neuvoston ja arktisen neuvoston toimintaan haluaisin vielä tästä viime vuoden raportista nostaa esille sen että varsin paljon kollegoiden kanssa olemme pohtineet liikennepolitiikan kysymyksiä ja myös työmarkkinoiden kysymyksiä joita pohjoismaissa on agendalla pohjoismaiden neuvosto teki poul nielsonin työmarkkinaraportin ja siinä miten saisimme sitä eteenpäin on kyllä vielä monia sellaisia asioita kuten vaikkapa se että työttömyyskassamaksut siirtyisivät maasta toiseen miten sosiaaliturvamaksut menisivät yksi yhteen jos tulee työttömyyttä on paljon tällaista pientä juridiikkaa joka kuitenkin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä saattaa olla varsin rajat ylittävistä liikennehankkeista nyt kun uutta ten t verkkoa ja päivitystä euroopan tasolla tehdään olisi erittäin tärkeää että pohjoismaat ajaisivat sinne näitä pohjoisen hankkeita sitä että saadaan suomi ja ruotsi yhdistettyä raiteiden kautta sieltä ei puutu kuin kymmenen kilometriä sähköistettävää pätkää sitä että saataisiin jäämerelle vihonviimein rataa norja on kyllä siinä aktiivinen mutta pelimerkit ovat sitten saattaneet olla tässä maassa vähän vähäisempiä ja sitten vielä lopussa haluan painottaa sitä että meillä on olemassa rajaesteneuvontatoimielin joka on pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ja myös maakuntaliitot ovat olleet siinä mukana suomella on suomen ja ruotsin rajalla ja suomen ja norjan rajalla kaksi henkilöä jotka tekevät sitä käytännön työtä yrittäjien ja asukkaiden kanssa tälle pitäisi saada vakiintunut muoto kuten on on ruotsin ja norjan rajaesteneuvontojen välillä eikä aina pätkittäin hakea rahoituksen varmistamista

kuunnella puheenjohtaja matti

ja laaja esittely pohjoismaiden neuvoston toimintakertomuksesta samalla kun kuuntelin teitä niin ajattelin ehkä vähän syvällisemminkin tätä tilannetta jossa nyt eletään suomessa ja pohjoismaissa kun ympärillä on tämä brexit ilmapiiri trumpin suojasää ja niin edelleen niin kyllä helposti tulee mieleen ja korostuu se kuinka tärkeää tämä pohjoismainen yhteistyö eri muodoissaan on koska meillä on kuitenkin aidosti yhteinen arvopohja niin kuin nyt kävi ilmi näistä esimerkeistä kun haetaan työmarkkinatilanteen työttömyyskassojen sosiaaliturvan ja muun kautta yhteistyötä ja vuorovaikutusta kiitoksia hyvistä puheenvuoroista joita tämän asian ympärillä pidettiin

arvoisa rouva puhemies minullekaan tämä pohjoismainen yhteistyö ei ole sillä tavalla henkilökohtaisesti niin tuttua en ole jäsenenä näissä neuvostoissa ja muissa mutta tämmöisen yleispiirteisen puheenvuoron voisin kyllä ihan mielelläni edustaja gustafssonin

se varmasti kuvastaa aika hyvin miksi tarvitsemme tällaista tietynlaista yhteistä arvopohjaa olevien maiden maiden yhteistyötä valiokunta on tässä tehnyt hyvää työtä ja minun mielestäni oli tärkeä muun muassa se huomio että että siellä korostetaan tätä pohjoismaiden ja venäjän mahdollisuutta tehdä parlamentaarisesti yhteistyötä se on minusta sinänsä hyvin tärkeää javaikka asiat ovat usein vaikeita ja muuta näen sen kyllä kokonaisedun kannalta hyvänä linjanvetona tästähän meillä sinänsä on varmasti kotimaassa sekä vähän huonompia että parempia esimerkkejä olemassa mutta minusta on tärkeää nyt että nimenomaisesti tämä valiokunnan linjaus kulkee sen suuntaisesti että tätä parlamentaarista yhteistyötä halutaan pitää yllä

arvoisa puhemies ajattelin minäkin vielä tätä laajempaa pohjoismaista aspektia tässä käsitellä kun se keskustelussa esiin nousi eilen pääministerit pohjoismaista olivat koolla bergenissä ja viime vuoden linjaus sieltä vastaavasta kokouksesta taisi olla se että pohjoismaista tehdään maailman integroitunein alue täällä mainittiin salissa monet näistä maailman mullistuksista ja myllerryksistä jotka ovat käynnissä pohjoismaat ovat kuitenkin historiallisesti aikamoinen menestystarina ei näin hyvinvoivia ja vauraita valtioita jotka pystyisivät tekemään niin laajalla rintamalla niin tiivistä yhteistyötä kovinkaan monta maailmassa ole sitten on paljon sellaisia akuutteja ajankohtaisia politiikan kysymyksiä joissa pohjoismaat hakevat liittolaisuuksia keskenään ja ja tekevät vaikuttamistyötä eri pöydissä ja kyllähän näistä yksi liittyy vaikkapa uusiutuvan energian tavoitteisiin minkälainen biopolttoaineiden sekoitevelvoite

pöydissä niin sillä tasolla ja kyllähän yksi esimerkki siihen on se että ruotsi on tällä hetkellä ykn turvallisuusneuvoston jäsen se on erittäin merkittävää kaikille muillekin pohjoismaille aina jos ykn turvallisuusneuvostossa joku meistä on ja myös pohjoismaiden juhlisti viime vuonna tasavuosia ja jossa myös baltit ovat matkassa on ollut erittäin tärkeä rooli myös siinä miten pohjoismaiden ja baltian välistä yhteistyötä on voitu tiivistää